lähetekeskusteluun varataan enintään yksi pilkku viisi tuntia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi

arvoisa puhemies esittelen eduskunnan käsittelyyn vuoden kahdeksantoista toisen lisätalousarvion me tätä lisätalousarviota vahvassa talouden nousutilanteessa vahvoissa näkymissä meillä eletään tällä hetkellä taloudessa suhdannehuippua ja hienointa ja ilahduttavinta on se että työllisyysaste on kivunnut sinne lähes seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin koska talouskasvu on vahvaa ja työllisyys on kohentunut erinomaisella tavalla myöskin meidän verotulot kasvavat siksi tuloarvioita voidaan korottaa miljardilla eurolla meillä ovat sekä arvonlisäveron ansio ja pääomatuloveron tupakkaveron että varainsiirtoveron kertymät kasvaneet ja siksi näitä voidaan korottaa valtion velanotto tämän esityksen myötä supistuu yhteen pilkku kahteenkymmeneenviiteen miljardiin euroon tämä on erinomainen saavutus kun ajatellaan sitä tasoa mistä vuonna viisitoista liikkeelle lähdettiin olen tyytyväinen siihen että hallitus on saavuttamassa kaikki keskeiset talouspolitiikan tavoitteensa tämä ei ole sattumaa tämä on määrätietoisen politiikan talous työllisyys ja veropolitiikan ansiota määrätietoisen selkeän suunnitelman ja johdonmukaisen politiikan ansiota voimme siis esitellä tätä lisätalousarviota positiivisissa tunnelmissa koska ei myöskään ole ollut alkuvaalikauden eduskunta ja hallituskauden alun tapaan esimerkiksi maahanmuuttokriisistä johtuvia yllättäviä suuria menoja olemme voineet tässä lisätalousarviossa suunnata resursseja tärkeisiin asioihin niistä haluan nostaa esille kaikkein tärkeimmän eli työllisyyden viime aikojen uutiset työllisyyden kehityksestä ovat olleet siinä mielessä huolestuttavia että vaikka tämä hurjakin seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ollaan tavoittamassa niin samaan aikaan me kuulemme eri puolilta suomea itse asiassa kaikkialta suomesta yritysten viestiä siitä että he eivät saa osaavaa työvoimaa noin neljäkymmentä prosenttia yrityksistä viestii tätä kaikkialta suomesta ja samaan aikaan kuitenkin edelleen kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä maassa kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja eli meillä on itse asiassa hyvinkin erikoinen tilanne siksi tässäkin lisätalousarvioesityksessä resursseja suunnataan erityisesti koulutukseen ja ja työllisyyteen ensinnäkin osaajapulaan osaajapulaan vastaamiseksi lisätään neljäkymmentä miljoonaa euroa toimilla rahoitetaan rahoitetaan työttömille suunnattua lyhytkestoista koulutusta ammatillisessa koulutuksessa ja jatketaan muuntokoulutusohjelmia yliopistoissa ja ammattikorkeakouluopetuksessa nämäkin tehdään erityisesti osaajapulasta kärsiville aloille eli pyritään tekemään ja tehdään nimenomaan kohdennettua koulutus ja työllisyyspolitiikkaa joka on tässä tilanteessa jossa avoimia työpaikkoja on mutta osaajia ei saada aivan oikeaa politiikkaa

teemme jatkossakin pala kerrallaan napsu kerrallaan jotta mahdollisimman moni suomalainen ihminen jolla ei ole työtä saa sen mahdollisuuden työllistyä kantaa kantaa vastuuta itse itsestään lähimmäisistään perheestään nousta pois köyhyydestä ja näköalattomuudesta tämä politiikka on tehnyt tulosta edustaja gustafsson olemme tehneet kohta neljän vuoden ajan määrätietoista työtä ja saavuttaneet erinomaisia tuloksia arvoisa puhemies olemme myöskin katsoneet miten me vauhdittaa kasvua meidän on tärkeää tukea pk yritysten ponnisteluja niiden halua investoida kasvaa siksi olemme rahoittaneet vuonna kuusitoista aloitettua pk yritysaloiteohjelmaa kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla tämän ohjelman laajentaminen tarkoittaa kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron lainojen myöntämistä kasvaville yrityksille lainatakausten myötä tärkeässä tilanteessa jossa meidän pitää huolehtia tulevaisuuden kasvusta kestävän kasvun luomisesta uusista yrityksistä kasvavista yrityksistä uusista työpaikoista tämä tukee juuri nimenomaan tätä kehitystä muutamia nostoja arvoisa herra puhemies olen erityisen tyytyväinen siitä että merenkurkun merenkurkun laivaliikenteen kehittäminen vaasan ja uumajan välillä saadaan liikkeelle uuden laivainvestoinnin myötä tätä on tehty yhteistyössä vaasan kaupungin alueen toimijoiden sekä hallituksen kesken jo pidemmän aikaa ja nyt edellytykset olivat kunnossa tehdä tämä kahdenkymmenen miljoonan euron panostus tämä on erittäin tärkeää vaasan seudulle nostan esiin vielä muutamia lisäämme kehitysyhteistyöhön miljoonaa euroa vähiten kehittyneiden maiden ilmastorahastoon sekä eun afrikka hätärahastoon me kaikki tiedämme sen että maatalous kärsi erityisen paljon viime kesän kuivuudesta ja edellisen kesän kosteudesta maatalouden tukipaketin ja tässä lisätalousarvion yhteydessä me lisäämme seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa kuivuudesta johtuvien kannattavuusongelmien helpottamiseen tämä on sinänsä pieni raha mutta osa isompaa noin kahdeksankymmenen miljoonan kokonaisuutta ja vihonviimeisenä mutta ei vähäisimpänä voin ilokseni todeta että edelleen pystyimme rahoittamaan tärkeää vanhojen metsien suojeluohjelmaa metso ohjelmaa kolmella miljoonalla eurolla tilanteessa jossa keskustelemme biodiversiteetin säilymisestä luonnon monimuotoisuudesta metsien kestävästä käytöstä

puhemies tämä esitys ei lainkaan muuta talouden yleistä kuvaa hallitus on nauttinut suhdannehuipusta kuten ministerikin tässä sanoi mutta silti meille jää jäljelle yksi pilkku kaksi miljardia euroa budjettialijäämää silti siis velaksi eläminen jatkuu ja mikä näyttää nyt aivan erikoiselta on se että näitten lukujen valossa hallitus esittää ensi vuodelle suurempaa velkaantumista kuin mitä tänä vuonna tulee toteutumaan sdpn vaihtoehtobudjetissa tämä alijäämä supistuu sdp ottaa kuten jokaisena vuonna vähemmän velkaa kuin tämä hallitus suhdannehuipulla onko hallitus tehnyt asioita hyvin vai onko sitä auttanut suotuisa suhdanne talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa että koska rakenteellinen jäämä joka on puhdistettu näistä suhdanteista kasvaa toisin kuin hallitus on luvannut niin silloin voidaan todeta että tämä suhdannehuippu ei ole hallitusta auttanut kaikki nämä pienet perunat joista tässä kiitos eivät vatsaa paljon täytä

arvoisa puhemies juuri talouden yleisestä kuvasta niin kuin edustaja harakka totesi johtuen meillä nyt on mahdollisuus panostaa niihin erittäin tärkeisiin kauan odotettuihin asioihin ja tämä johtuu siitä että työttömyyteen ja toimeentulotukeen esimerkiksi joudutaan käyttämään vähemmän varoja ja sen seurauksena verotulot ovat kasvaneet ja voimme nyt satsata enemmän liikenneturvallisuuteen korjausvelan hoitamiseen ja tämänkaltaisiin asioihin jotka kansalaisten kannalta ovat erittäin tärkeitä siksi pitää muistaa että ne monet inhottavat päätökset joita vaalikauden alussa jouduttiin tekemään nyt sitten alkavat kantamaan hedelmää ja tulosta kun talous on kunnossa ja voidaan tätä yleistä talouspolitiikan tuottoa

vievät taloutta edelleen eteenpäin

katsomme tätä suomen vastausta ilmastokriisiin niin olisi erittäin paikallaan että nyt jo tässä lisätalousarviossa vielä vakavammin otettaisiin nämä kansainvälisen ilmastopaneelin suositukset ja suomen reaktio niihin on hyvä että kehitysyhteistyön painopistettä siirretään ilmastoon ja ympäristöön mutta kun katsoo hallituksessa tähän mennessä tapahtunutta erittäin suuria leikkauksia myöskin kehitysyhteistyön saralla näyttää siltä että emme vieläkään vastaa tähän ilmastokriisiin sillä tavalla kuin meidän pitäisi suomena siihen vastata
arvoisa puhemies isosta kuvasta tässä puhutaan mutta kuten sanotaan piru asuu yksityiskohdissa ministeri orpo sanoitte että maahanmuuton yllättävät kulut ovat helpottaneet mutta silti täällä lisätalousarviossa esitätte miljoonaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehkei tämä nyt ihan ole linjassa siihen mitä äsken sanoitte sitten olisin kysynyt myöskin mitä tämä osaamiskeskus pitää sisällään tämä maahanmuuttajien osaamiskeskus hyvin epämääräistä tekstiä onko tämä joku uusi rahankippaamispaikka onko sieltä jotain konkreettista odotettavissa lisäksi olisin kysynyt tästä ilmasto ja ja ympäristöpolitiikasta sen verran että ollaanko kehitysavun edellytykseksi asettamassa selkeitä mittareita esimerkiksi väestön kehityksen hillitsemiselle se on yksi kestävän kehityksen merkittävistä uhkatekijöistä muun muassa afrikassa ja intiassa väestö kasvaa räjähdyksenomaisesti miksi tästä ei puhuta

herra puhemies taloudessa on tapahtunut suuri iso käänne talous kasvaa ennätysvauhdilla työllisyys paranee ja samaan aikaan työttömyys vähenee arvoisa valtiovarainministeri teidän johdollanne tehty talouspolitiikka näyttää toimivan sitä talouspolitiikkaa on hyvä jatkaa ja nyt nimenomaan tarvitaan näitä panostuksia työntekijäpulaan meillä on paljon yrityksiä jotka palkkaisivat lisää kun heille löytyisi tekijöitä osaavia tekijöitä on hyvä että tähän kohdennetaan nyt tässä lisätalousarviossa neljäkymmentä miljoonaa tässä on myös erinomaisia yksityiskohtia veteraanirahat taataan se että jokainen veteraani pääsee hoitoon ja metso rahat eli luonnonsuojeluun panostetaan mutta on myös se että tehdään tie jatkamaan tätä korjausvelkaohjelmaa liikenneverkon

puhemies tämä on tietysti hellyttävää että kokoomuslaiset puolustavat omaa ministeriä se on oikein minäkin voin vain todeta että ministeri lindström vaikka ette ole paikalla teidän työllisyyspolitiikkanne toimii sataviisitoistatuhatta työllistä lisää viimeisen kahden vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt viidelläkymmenellätuhannella ja mikä hienointa sanon tämän näin nuorempaan ikäluokkaan kuuluvana myös nuorisotyöttömyys on vähentynyt viidellä prosenttiyksiköllä eli hyvään suuntaan mennään ja miljoonaa muuntokoulutukseen on erinomainen lisä tässäkin suhteessa jos ajattelen myös kotikaupunkiani espoota joka on hyvin teknologiavetoinen kaupunki ja niitä yrityksiä on paljon niin myös tämä koodareiden kouluttaminen tuhatkuusisataa viiva kaksituhattaneljäsataa ihmistä on hyvin merkittävää myös näiden yritysten kannalta toisaalta herää kysymys että jos nyt on talouden suhdannehuippu niin minkälainen tilanne on seuraavan hallituksen aikana voisin veikata että ei taloudellisesti ainakaan merkittävästi parempi eli kyllä taloudellisesti vaikeat ajat siinä mielessä jatkuvat että kyllä valtiontaloudesta pitää pitää hyvin tarkkaa huolta jotta

puhemies valtiovarainministeriö suomen pankki ja monet muut tahot ennustavat että olemme suhdannehuipussa tällä hetkellä ja että tilanne näyttää heikommalta tulevaisuudessa sen takia olisi tärkeätä panostaa tulevaisuuteen uskaltaa tehdä tulevaisuusinvestointeja liittyen koulutukseen

toisen asteen koulutuksen kautta oppimisen kautta korkeakoulutukseen ja aina tutkimukseen ja tieteen tekemiseen nyt pitäisi palauttaa tieteen kunnia me tarvitsemme perusrahoitukseen riittävästi rahaa tulevaisuudessa jotta saamme innovaatiotoimintaa tutkimusta tuotekehitystä erityisesti perustutkimusta tehtyä tarvitaan semmoista politiikkaa tieteen tekemisessä jossa tutkijat voivat käyttää työpanoksensa tutkimiseen eivät rahan hankkimiseen näistä asioista puuttuu

ministereitä berner ja lintilä merenkurkun liikenteen tukemisesta vaasan ja uumajan kaupungit ovat sitoutuneet myös jatkossa kantamaan päävastuun tästä mutta valtion raha on äärimmäisen tärkeä mahdollistaja

varsinaisessa budjetissa työ ja elinkeinojaoston kannalta hyvin miellyttävää oli nähdä kasvutuloksia matkailussa miten business finlandia vahvistetaan miten terrafame meni myönteisesti ja niin edelleen nyt annan ministeri orpolle vielä suuren kiitoksen siitä kun meillä on kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä ja runsaat satatuhatta työpaikkaa vapaana että olette kiinnittänyt huomiota vielä koulutuksen tärkeyteen välttämätöntä on löytää tälle yhtälölle joku yhdysside niin että nämä numerot lähestyisivät toisiaan se on oikea linja mikä nyt on

siinä mielessä että suomi on yksi maa mutta meillä on kaksi kansalliskieltä uskon että laivayhteys

näistä iloisista asioista huolimatta haluaisin kiinnittää huomiota siihen ekn pääekonomistin varoitukseen josta puhuttiin eilen että pidemmällä aikajänteellä meillä on kuitenkin valtionvelka lähtenyt lähtenyt kasvamaan tai lähtee viimeistään vuonna ja toivoisin että hallitus kiinnittää tähänkin asiaan huomiota

puhemies suomi elää nyt suhdannehuippua työttömyys on onneksi laskenut ja sitä myötä myös työttömyysturvamenot ovat pienentyneet se on erittäin hyvä mutta silti ollaan tilanteessa että perusturvaetuuksia leikataan indeksileikkauksia ei eikä ensi vuodellekaan peruttu kysymys kuuluu jos perusturvalla eläville ei ole rahaa laskusuhdanteessa eikä ole rahaa noususuhdanteessa niin milloin sitten hallituksen mielestä on kaikista köyhimpien vuoro arvoisa puhemies päästöhuutokauppatuloja on päästöoikeuksien hinnannousun myötä tullut lisää seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa se on totta kai erittäin hyvä asia budjetin näkökulmasta mutta ennen kaikkea ilmastotoimien ja investointien ohjautumisen näkökulmasta mutta vaikka seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa tulee lisätuloja niin näistä vain kaksi miljoonaa euroa ohjataan kehitysmaiden ilmastorahoitukseen eli ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen köyhimmissä maissa tämä ei riitä lainkaan kompensoimaan aikaisempia valtavia leikkauksia eikö tätä voitaisi kokonaisuudessaan ohjata ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön

arvoisa puhemies jatkan siitä mitä edustaja sarkkinen totesi päästöhuutokauppatuloja on tosiaan tullut yli seitsemänkymmentä miljoonaa joten tässä kohtaa olisi viisasta lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja varsinkin ilmastorahoitusta se olisi myös ipccn hälyttävän raportin jälkeen erittäin viisasta puhuitte paljon työllisyyspolitiikasta ja siitä kuinka yritysten on vaikea löytää osaavaa työvoimaa meillä on myös paljon sellaista työvoimaa on hyvin vaikea löytää omaa paikkaansa pitkäaikaistyöttömiä osatyökykyisiä vammaisia ihmisiä joiden työllisyysaste on huomattavasti heikompi kuin muualla maailmassa näiden ihmisten työllistymisen eteen on tehtävä paljon uusia ratkaisuja työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista ja muita kannustimia mitä te olette tehneet arvoisa hallitus ja ministeri orpo osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi

zyskowicz vähämäki gustafsson anttila ja ja jos ministeri sitten haluaa käyttää välikommentin kaksi minuuttia niin hänelle siihen mahdollisuus suodaan

arvoisa herra puhemies arvoisat edustajat kuulitteko sdpn puheenvuorot edustaja harakka moitti täällä että liian löysää sen jälkeen edustaja rinne käytti puheenvuoron tarpeista investoida koulutukseen tutkimukseen ja hintalappua hän ei maininnut mutta ymmärsin että hän puhui sadoista miljoonista aikaisemmin hän on tullut tunnetuksi miljardilupauksista näin voi toimia kun on oppositiossa mutta edustaja heinonen sanoi aivan oikein täällä aikaisemmin teille arvoisa valtiovarainministeri että teidän johdollanne harjoitettu talouspolitiikka tuottaa tulosta itse en ymmärrä kun esimerkiksi tässä käydyssä työmarkkinakiistassa palkansaajajärjestöt totesivat että nyt on viimeinen niitti kun tässä on tämä kikykin jouduttu kestämään siis kilpailukykysopimus merkitsi suomelle kilpailukyvyn kohenemista sitä kautta vähintään kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja eikö tämä käy suomalaisille ammattiyhdistysliikkeille

kunnioitettu puhemies tämä lisäbudjettiesitys sisältää hyviä ja loogisia esityksiä velanotto vähenee neljäsataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa ja tässä tehdään näitä panostuksia mitä voidaan tehdä nyt kun työllisyys on kohentunut edelleen kohdistetaan kohtaanto ongelmaan kaksikymmentä miljoonaa lyhytkestoiseen tutkinnonosaan tähtäävään koulutukseen ja ja kymmenen miljoonaa ohjelmistoalan koulutukseen nämä ovat hyviä panostuksia tekoälytutkimukseen neljä miljoonaa väylähankkeisiin seitsemänkymmentä miljoonaa ne menevät vt neljälle valitettavasti sinne jyväskylään edustaja kankaanniemen kotikulmille mutta toivottavasti jatkossa saadaan vt myöskin oulu kemi välille maatalous saa seitsemän pilkku viisi miljoonaa ja metsähallituksen digitalisaatiohankkeet kaksi pilkku viisi miljoonaa nämä ovat hyviä lisäyksiä kaikkinensa tämä näyttää hyvältä mutta totean myös siten että voi tulla huonoja aikoja meillä pitäisi takataskussa olla jonkunlainen leikkauslista onko sitä olemassa kuka sen oikein laatii ja missä vaiheessa

mielestäni edustaja puheenjohtaja rinne puhuu ihan oikeasti koulutuksen ja tutkimuksen osaamisen kunnian palauttamisesta ministeri orpo rehvasteli nyt sillä että tähän osaamiseen laitetaan lisäbudjetissa neljäkymmentä miljoonaa euroa hyvä niin mutta logiikka on nyt vähän tämä että kun on suhteessa sata miljoonaa leikattu niin viisi viiva kymmenen miljoonaa palautetaan näin se nyt vain on

arvoisa puhemies hallitukselle ja ministerille kiitos siitä että tässä panostetaan nyt infraan koska meillä on infrassa erittäin suuria tarpeita nämä menevät todella siihen kiireisimpään mutta minun kysymykseni kuuluukin arvoisa valtiovarainministeri onko jotain valmistelua sille millä me jatkossa kuromme kiinni sitä korjausvelkaa ja rahoitamme uusia investointeja jotka ovat välttämättömiä

miljoonaa euroa siinä yhteydessä kiinnitän erityistä huomiota siihen että tietojärjestelmät pitäisi saada nopeasti kuntoon jotta nämä rahat voitaisiin viljelijöille palauttaa polttoaineveroa palautettaessa kesti vuoden ennen kuin saatiin se edellinen palautus ei siitä ole mitään hyötyä vaikka täällä olisi mikä määrä miljoonia jos ei niitä saada maksuun

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja harakkaa voi heti lohduttaa sillä että että rakenteellinen alijäämä käytännössä painuu nollaan se arviointineuvosto johon viittasitte on muistaakseni jo vuoden takainen ja talous on siis kehittynyt niin niin vahvasti että julkinen talous on tasapainossa käytännössä jo tämän vuoden aikana viimeistään alkuvuodesta budjettitalous on alijäämäinen se miksi nyt lisätalousarvion velkamääräarvio tälle vuodelle on alhaisempi kuin ensi vuodelle johtuu yksinkertaisesti siitä että meillä oli tälle vuodelle kohdentunut vientiluotosta kertaluontoinen tulo nopeammassa aikataulussa joka joka tapauksessa velkaantuminen on laskenut noin seitsemän miljardin tasosta todella nopeaa tahtia siihen että ensi vuonna budjettitalous voidaan saada tasapainoon ja kerryttämään puskureita tämä on aivan loistava saavutus ja kyllä jälleen kerran totean sen että myönteinen maailmantalous ja euroalueen kasvu ovat olleet aivan keskeisiä mutta euroalue ja maailmantalous kasvoivat jo edellisen hallituksen aikana eikä silloin vielä päästy kiinni nyt me teimme muun muassa kilpailukykyä parantavia toimia kiky sopimus kolmekymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta työpaikkaa tutkimusten mukaan aivan kiistaton veronkevennyksillä on palautettu ahkerille sairaanhoitajille ja julkisen sektorin työntekijöille se mitä he ovat tässä tässä hävinneet tulevaisuuteen kun katsotaan niin meidän täytyy olla todella huolissamme siitä että ollaan suhdannehuipulla ja silloin ei ole paikka julkisten menojen kasvattamiselle ei julkisten menojen kasvattamiselle veronkevennyksille on silloin kun ne suunnataan sinne mitkä lisäävät työtä työtä yrittäjyyttä investointeja nyt jos julkisia menoja korotetaan ja samaan aikaan kiristetään työn ja yrittämisen veroja tilanne on katastrofaalinen pitää olla selkeä suunnitelma tulevaisuuteen jatkaa tätä määrätietoista politiikkaa panostaa kyllä osaamiseen ja koulutukseen niin kuin me teemme tästä lisätalousarviosta näistä käytettävistä varoista käytetään karhunosa iso osa koulutukseen työllisyyteen kasvuun ja tulevaisuuteen

ilmi taloudellisen kasvun näköalat tulevina vuosina niin suomessa kuin euroopassakin ovat vaimeampia vaimeampia kuin nyt ja siihen pitää tietysti varautua näitä pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä ja alustoja parannetaan tutkimuksella tuotekehityksellä osaamisella että investointiympäristö on hyvä mutta lisäbudjetilla ei ratkaista kaikkea yhtä asiaa kuitenkin toivoisin ja se on se että kun meillä on vajaa seitsemänkymmentätuhatta sellaista alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista jotka eivät ole töissä eivät ole koulutuksessa ja ovat heikosti kiinni yhteiskunnassa

tulevaisuusinvestointeihin näitten nuorten aikuisten kohdalla olisi ollut lisäbudjetissa

arvoisa puhemies ensi viikon torstaina hallitus antaa

täydentävän budjetin ensi vuoden budjettia koskien kysyisin onko siinä tulossa edes jonkinlaista suunnanmuutosta tai korjauksia siihen kehitykseen joka ihan oikeasti meillä tässä tutkimus ja tuotekehityksessä on koko kaksituhatta luvun meidän tutkimus ja tuotekehityspanokset ovat polkeneet lähes ennallaan kun ne verrokkimaissa ranskassa

suhteutettuna bruttokansantuotteeseen ainakin jonkinlainen ele jonkinlainen liikahdus olisi syytä saada liikkeelle jo tässä täydentävässä budjettiesityksessä sitten pääministeri sipilä on pikkaisen katunut sitä että on tehty liiankin kovia leikkauksia perusturvaan tarkoitti varmaan kansaneläkkeidenkin historiallista ensimmäistä leikkausta vuosikymmeniin onko valtiovarainministeri samaa mieltä että vähän liian kovaa kyytiä köyhille annettiin

arvoisa puhemies täällä on hyvin käyty keskustelua siitä että työllisyys on parantunut mutta ehkä on tosiaan hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään mistä tämä johtuu täällä jo mainittiin että kolmekymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta on ekonomistien arvioiden mukaan

ansiota se mistä ei vielä ole puhuttu on se että hallituksen tekemien muiden lakimuutosten esimerkiksi koeajan pidentäminen takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen lomalla sairastamisen omavastuun palauttaminen et vaikutus on kolmekymmentäkolmetuhatta viiva neljäkymmentäkaksituhatta työpaikkaa ekonomistien arvioiden mukaan olennaista tässä on nyt tajuta se että jokaista näistä uudistuksista vasemmisto oppositio on täällä vastustanut eli jos olisi menty niin kuin te olisitte halunneet niin näitä työpaikkoja ei olisi syntynyt suomen talouden tilanne ei olisi parantunut niin paljon kuin nyt eikä niille vaalilupauksille mitä te nyt olette antamassa olisi senkään vertaa katetta nyt on saatu todella iso asia oikeaan

puhemies todellakin sipilän hallitus on satsannut paljon tällä hallituskaudella korjausvelkaan lähes miljardin ja hyvä että nyt tässä lisäbudjetissa jatketaan tätä linjaa ja ja todellakin satsataan myös talvikunnossapitoon on aika turvatonta ollut välillä ajella suomen teillä hyvä että että tähän satsataan

myös ruotsista ja norjasta tulee liikennettä merenkurkun yli ja kolmostietä myöten sitten aina itärajalle ja myös meidän tavaraliikenne pyrkii skandinaviaan ja atlantin satamiin tässä mielessä toivon että tämä rahoitussolmu tämä gordionin solmu saadaan avattua toivonkin valtiovarainministeriöltä näkemystä myös tähän että pelkästään budjettiraha ei tule riittämään vaan täytyy etsiä keinoja millä nämä pääväylät saadaan kuntoon mihin edustaja anttilakin viittasi

puhemies kun nyt mitä ilmeisimmin eletään keskellä suhdannehuippua niin tämä filosofia on aivan oikea nyt tarvitaan malttia nyt ei ole syytä rillutteluun ja löysään rahan jakamiseen sinne sun tänne meitä varjeltakoon tulevaisuudessakin sellaiselta hallitukselta mihin kyllä punavihreällä koalitiolla olisi täydet edellytykset että rahaa jaettaisiin holtittomasti sinne ja tänne ja vielä tuonnekin nyt jaetaan sosiaaliturvaa turvallisuutta ja riippumattomuutta sillä että ihmisille tarjotaan työtä viisikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on saanut työtä on yli sataviisitoistatuhatta uutta työpaikkaa nuorisotyöttömyys on vähentynyt tämä kaikki kertoo siitä että hallituksen ja nimenomaan sinisten linja on tässä turvallisuuden linja turvallisuus tulee myös työstä

vastauspuheenvuoro edustaja rinne puolueen puheenjohtaja
arvoisa puhemies minusta on turhaa kiistellä siitä kuka on nyt saanut aikaan tämän tai mistä johtuu tämä talouskasvu ja työllisyyden parantuminen siinä on varmaan monia tekijöitä edellisen hallituksen tämän hallituksen ja erityisen paljon ekpn rahapolitiikka joka on vaikuttanut siihen että talous on lähtenyt kasvamaan ja investoinnit arvoisa puhemies ministeri orpo minua kiinnostaa se miten te näette koulutusinvestoinnit tieteen tekemisen investoinnit tulevaisuuteen eikö ole niin että koko suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisen keskeinen elementti on se että ollaan satsattu koulutukseen ja tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatiotoimintaan nyt en löydä tästä teidän lisätalousarviosta enkä teidän talouspolitiikan linjastakaan mitään sellaista mikä tukisi tätä

vaadetta parantaa näitä asioita tulevaisuuteen kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakolmekymmentä luvulle te olette leikannut tämän hallituskauden aikana yli miljardi euroa vuositasolla koulutuksesta ja tutkimuksesta

kari ja edustaja arhinmäki sitten ministerin puheenvuoro

arvoisa puhemies useampi edustaja otti edellisellä debattikierroksella esiin kehitysyhteistyöleikkaukset mutta ministeri ei kuitenkaan ehtinyt niitä kommentoimaan tämä on sinällään aivan ymmärrettävää koska hallitus leikkasi heti kautensa alussa kehitysyhteistyöstä merkittävästi miljoonaa euroa joka laski meidän maksaman rahoituksen tason alle neljänkymmenen prosentin samaan aikaan kuitenkin ykn kestävän kehityksen tavoitteet sekä pariisin ilmastosopimus edellyttäisivät meiltä lisää rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan edellisen hallituksen aikana luotiin tämä innovatiivinen kehitysyhteistyön rahoitusväline joka on saanut kansainvälisesti laajaa kiitosta eli se että päästöhuutokauppatulot käytetään kehitysrahoitukseen ja kansainvälisiin ilmastotoimiin nyt kun päästökauppa toimii paremmin ja sieltä tulee enemmän rahaa niin minkä ihmeen takia me emme tavoittele tätä nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitetta ja suuntaa näitä rahoja kehitysyhteistyöhön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan koska nyt tälle työlle on
arvoisa herra puhemies talouden suuri kuva on se että talouden tilanne ja työllisyys ovat parantuneet edustaja heinonen ja edustaja zyskowicz täällä pääsivät kehumaan että se on valtiovarainministerin ansiota kyllä meillä silloin aika vaikutusvaltainen ministeri on kun on saanut euroopan keskuspankin elvyttämään miljardeilla ja miljardeilla varsinkin kun on ensin itse vastustanut elvytystä ja nyt hän on kuitenkin ajanut sen eurooppalaisella tasolla arvoisa puhemies sen seurauksena kun talous on parantunut jopa pääministeri juha sipilä on todennut että hallitus leikkasi ehkä liikaa hän sanoi jos olisi uskottu että talouskasvu on kolme prosenttia vaalikauden lopussa niin olisiko leikkausosuus voinut olla pikemminkin pienempi näin sanoi pääministeri sipilä mutta jos katsoo mitä hallitus on tekemässä niin toisin kuin edustaja kivelä sanoi sosiaaliturvaa ei jaeta vaan sosiaaliturvaa leikataan ensi vuonnakin indeksit jäädytetään ja nyt kysymys kuuluu kun pääministerikin jo katuu näitä päätöksiä niin vielä ensi vuoden indeksijäädytykset on mahdollista peruuttaa peruuttakaa ne eikö niin ministeri orpo
tähän vielä edustaja reijonen ja sitten

arvoisa herra puhemies pääministeri sipilän hallitus on onnistunut erinomaisesti työllisyys ja talouspolitiikassaan tämä työllisyyden kasvu on tuonut liikkumavaraa ja se on varmasti hyvä asia täällä on puhuttu koulutuksesta me kaikki tiedämme tällä hetkellä että tuolla elinkeinoelämässä on tietyillä aloilla erittäin iso osaavasta työvoimasta ja hallitus on tarttunut tähän tässä koulutukseen panostamassa lisäresursseja
ja se on erinomainen asia minusta kaiken kaikkiaan tämä ammatillinen koulutus on ihan keskeisessä roolissa eli se toinen aste siellä siellä nyt tuloksia pitää saada aikaiseksi ja hallitus on tähän tarttunut toinen erittäin tärkeä asia on että kun viime talvi oli aika haasteellinen tiestön talvikunnossapidon osalta niin nyt sinne on rahaa ja myös se että on vähän avattu tätä kokonaisuutta on erinomainen asia tästä täytyisi antaa sipilän hallitukselle erityiskiitos

valtavasti hyviä kysymyksiä otetaan nyt muutamia siis me hallitus ja minä sen valtiovarainministerinä noudatamme pääministeri juha sipilän hallitusohjelmaa ja sen taustalla olevaa talouspolitiikan ohjelmaa muita esityksiä ei ole tehty
muita esityksiä ei ole tehty ja me noudatamme tätä tällä talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan toimivalla linjalla joka on tuottanut uutta työllistä tähän maahan ollaan tasapainotettu julkinen talous luodaan pohjaa sille että tulevina vuosina voidaan pitää huolta suomalaisten hyvinvoinnista niidenkin jotka eivät työllisty jotka eivät pärjää itse heistä pystytään pitämään huolta kun julkinen talous on saatu tasapainoon sehän on tulevaisuusteko parhaasta päästä että me olemme pystyneet tähän silloin voidaan arvioida esimerkiksi tätä indeksikysymystä eri tavalla mitä koulutukseen tulee pala palalta kurotaan kiinni ja panostetaan sinne missä ne tärkeimmät tärkeimmät kohdat ovat maahanmuuton kustannuksista totean sen että ei siis ole yllättäviä suuria satojen miljoonien kuluja niin kuin alkukaudesta nyt tämä tilanne on hallinnassa tämä on erilainen kysymys ja muihin kysymyksiin palaan sitten seuraavissa puheenvuoroissa
vartin päästä ministerille ehkä vähän useampi minuutti

arvoisa herra puhemies nuo pääministeri sipilän viikonvaihteen puheet olivat siis katteettomia vaalipuheita kun valtiovarainministeri tyrmää sen että että voitaisiin nyt tässä tilanteessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etuuksien indeksitarkistukset tehdä meillä on täällä se lakiesitys teiltä hallituksen esitys vetäkää se pois tai antakaa

laki hylätään ja annetaan indeksikorotusten tulla niille jotka ovat todella sen tarpeessa on selvää että vajaan neljän vuoden takaisesta tilanteesta ollaan päästy roimasti eteenpäin ja jopa hyvään tilanteeseen siihen on monia eri syitä niitä on turha tässä yrittää kaivaa mutta nyt on mahdollisuus jakaa tämä potti hieman oikeudenmukaisemmin veronkevennyksistä voi siirtyä hieman

arvoisa arvoisa puhemies edustaja zyskowicz ihmetteli miten on mahdollista tehdä järkevää suhdannepolitiikkaa ja samalla panostaa koulutukseen ja osaamiseen se on mahdollista kun tekee oikeita valintoja eikä valikoivaa suhdannepolitiikkaa nythän hallituksen linja oli se että kun oli huono aika niin silloin piti leikata pienituloisilta mutta juuri oikea aika oli tehdä veronkevennyksiä hyvätuloisille ja nyt kun talous kasvaa niin ei ole kuitenkaan oikea aika panostaa pienituloisiin mutta ei ole myöskään oikea puuttua näihin veroetuihin joita olette tehneet hallituksen suhdannepolitiikka on valikoivaa ja osoituksena siitä on se että näillä ennusteilla velkaantuminen tulee ensi vuonna kasvamaan mutta odottakaa ensi viikkoa meidän vaihtoehtomme tulee osoittamaan sen miten on mahdollista yhdistää järkevä suhdannepolitiikka ja osaamispanostukset arvoisa puhemies tämä metso ohjelma kiteyttää hallituksen politiikan äsken ministeri juhli lisäsatsauksilla vaikka todellisuus on se että koko metso ohjelman rahoitusta on vuodesta kaksituhattaviisitoista näidenkin satsausten jälkeen leikattu lähes kahdellakymmenellä miljoonalla

sinne tarvitaan lisää panostuksia ja sieltä on liikaa leikattu olen itse tätä mieltä olisin itse leikannut enemmän muualta ja vähemmän sieltä mutta itse halusin kiinnittää huomiota siihen ristiriitaan että kun edustaja harakka kantaa huolta siitä että finanssipolitiikka on liian löysää samaan aikaan edustaja rinne käyttää pitkän puheenvuoron joka keskittyy siihen kuinka on koulutukseen tutkimukseen satsattava ja jos edustaja rinne olisi jonkun hintalapun maininnut tälle esiin tuomalleen huolelle niin se olisi ollut vähintään satoja miljoonia jos ei enemmänkin

varjobudjetti jossa käy ilmi miten tämä rahoitetaan toivottavasti nyt ei huuhaa rahalla esimerkiksi sitran ja suomen pankin ryöstämisellä
arvoisat edustajat totean tässä että mieluusti en myönnä samalle eduskuntaryhmälle perä perää kahta vastauspuheenvuoroa vaikka äskeisessä kovasti pyydettiin toista puheenvuoroa samalle ryhmälle jotta saadaan debattia aikaan niin vuoron perään eri ryhmien kesken

puhemies on kyllä vähän ihmeellistä joutua opettamaan tämmöisiä aivan perusasioita näin kokeneille henkilöille kuin täällä salissa on mutta siis pysyvä meno ja investointi ovat kaksi aivan eri asiaa investoinnin ajatus ja peruste on se että se tuottaa takaisin itsensä ja enemmän laskettavissa olevalla aikavälillä koulutus oppimisinvestoinnit tulevaisuusinvestoinnit tehdään vain sen tähden että ne tuovat kaksituhattakaksikymmentä luvulla meille talouskasvua ja työllisyyttä yli tämän seitsemänkymmenenkahden prosentin kun kaikki olemme sitä mieltä että seitsemänkymmentäviisi prosenttia on seuraava lähitavoite lisäksi ministeri orpolle sellainen korjaus että vaikka täällä ei valiokuntien keskeneräisiä asioita käsitelläkään niin tämä talouspolitiikan arviointineuvoston arvio oli alle kuukauden vanha ja se oli vielä alleviivattu niin että todellakin arviointineuvosto halusi tehdä selväksi sen että julkisen talouden tasapainottuminen ei ole hallituksen vaan suhdanteen ansiota pieni nöyryys paikallaan

herra puhemies erinomaista että sipilän johdolla hallitus on päässyt hyviin erinomaisiin tuloksiin ja myös valtiovarainministeri orpo on siinä hyvin pärjännyt tässä on erinomaisia asioita esimerkiksi tämä pk yritysohjelmasatsaus kolmekymmentäviisi miljoonaa tässä on vipuvaikutus joten saamme sillä miljoonaa pk sektorille lisärahoitusta sitten kun tähän lasketaan mukaan myös tämä tesin ja eipn sopimus niin me olemme lähes viidensadan miljoonan paketissa millä voimme tällä hetkellä rahoittaa kasvuhakuisia pk yrityksiä tämä on erinomainen piristysruiske kun tähän lisätään sitten vielä nämä työllisyyteen tulevat rahoitukset ja sitten koulutuksen rahoitukset niin me saamme myös työvoimaa tälle sektorille saantovuoden osalta ovat erinomainen asia nämä talvikunnossapidot ja toivotaan myös sitten tulevissa rahoituksissa kuten täällä edustaja alatalo mainitsi mutta myös kolmosraiteelle nämä ovat valtakunnan tie ja raideyhteyksiä saadaan vielä rahoitukset

arvoisa puhemies tämä keskustelu ei varmaankaan kuulijoita hyödytä siinä mielessä että kukaan ei saa nyt oikein selvää saavatko esimerkiksi eläkeläiset ja pienituloiset ensi vuonna mitään lisää ja vastaushan on että eivät joka tapauksessa maahanmuuton osalta haluaisin vain todeta ministeri orpolle että kuulijoita varmaan kiinnostaisivat nämä luvut mitä tässä on mennyt eli kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattayhdeksäntoista pelkästään kotoutus ja turvapaikkamenot ovat yksi pilkku neljä miljardia täältä teidän keltaisesta kirjastanne niistä olisi ihan hyvä puhua avoimesti vielä olisin ottanut esille ilmasto ja ympäristöpolitiikan ihan aidosti maailman kantokyky on mennyt yleltä tulee joskus jotain hyvääkin ohjelmaa ja sieltä on tullut nyt tiedotetta siitä kuinka meidän eläinlajeja kuolee kiihtyvällä vauhdilla yksi syy on se että ihmisiä on liikaa tietyissä maanosissa emmekö me voisi kehitysavun edellytykseksi laittaa suunnitelmallista väestönkasvua ettekö te voisi vastata siihen suomi voisi olla tässä edelläkävijä ja tämän ilmastopolitiikan edelläkävijämaa tämä on yksi keino ei

on paras

herra puhemies tämä juha sipilän hallituksen lisätalousarvio tukee vahvasti työllisyyttä ja nimenomaan pk yrityksiä jotka jotka ovat viime aikoina merkittävästi työllistäneet siitä huolimatta meidän on myönnettävä se että meillä on osaavasta työvoimasta pula tuolla maakunnissa on monia semmoisia alueita missä on todella vaikeaa saada esimerkiksi metallialan koulutuksen saaneita henkilöitä töihin myönteistä tässä lisätalousarviossa on lisäksi se että talvikunnossapitoon kiinnitetään huomiota ja se on varautumista nyt tulevaan talveen vaasan vaalipiirin kannalta on erittäin tärkeää että tämä vaasa uumaja laivahanke etenee ja toivottavasti me saamme kotimaisen valmistajan tekemään sen aluksen siitäkin huolimatta että kysymyksessä on yksi alus se tulee heijastumaan sitten alihankintaverkostoon ja maatalouden osalta on tietysti myönteistä se että kuivuudesta johtuvia vaikeuksia lievitetään tosin se summa on varsin pieni eli se on pieni hätäapu tässä vaiheessa

herra puhemies kun ajatellaan missä tilanteessa oltiin tämän vaalikauden alussa silloin korkea työttömyys ja valtion velkaantuminen haastoivat

saanko nyt puhua hetken tässä suomalaisten hyvinvointipalveluiden rahoituksen ja miten tämä hallitus tarttui siihen asiaan lähti poistamaan työttömyyttä tekemään kymmeniä kymmeniä toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseksi lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä on saanut työtä yli satatuhatta työpaikkaa on tälläkin hetkellä auki tämä kohtaanto joka pitää ratkaista mutta sen kautta talous on kehittynyt niin että tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa nettolainanoton tarve oli kolme pilkku yksi miljardia euroa ja nyt tässä lisätalousarviossa yksi pilkku kaksi miljardia euroa vaikkakin siellä oli se yhden pilkku neljän miljardin euron suomen vientiluoton korjaus mutta silti suunta on oikea velkaantuminen vähenee työttömyys vähenee työllisyys kasvaa ja sitä myötä pystytään panostamaan myös suomalaisten tulevaisuuteen koulutukseen ja myös

kyllähän se tilannekuva on se että hallitus on nyt päässyt suhdannehuipun häntään kiinni nyt on päästy siihen häntään kiinni koska ennusmerkit näyttävät että tulevaisuudessa talouskasvu hiipuu ja mitä hallitus on tehnyt hallitus on tehnyt politiikkaa jossa rahat ovat aina olleet loppu kun kyse on ollut pienituloisen ihmisen asemasta ja samaan aikaan valtion kassaa on tyhjennetty hyvin anteliailla veronkevennyksillä kaikkein hyväosaisimmille miljoonaperintöjen verotusta on kevennetty ja kaikki tämä ilmeisesti puhemies nyt täällä on käynnissä kolkuttavan omantunnon viikonloppujen ja viikkojen kausi koska pääministeri sipiläkin on jo myöntänyt että nyt kasvu ei ole kuulunut kaikille ja hallitus on ehkä leikannut liikaa täällä näyttävä kokoomusedustaja juuri sanoi että hän olisi leikannut koulutuksesta vähemmän ja myönsi että hallitus on leikannut koulutuksesta liikaa mutta ihmettelen ministeri orpo sitä kun tekin viittasitte että ehkä sitten tulevaisuudessa voidaan joitain indeksejä tai muita muuttaa eli sysäätte seuraavalle hallitukselle tämän tehtävän tehkää itse seuraavassa täydentävässä
herra puhemies pihlajanmarjat maistuvat ketulle varsin happamilta ketulle nimenomaan kun alussa kuuntelin edustaja harakan puheenvuoroa niin jäin kyllä miettimään että edes nyt nämä hänen nimeämänsä hallituksen pienet perunat eivät maistu teille tämä on hirmuisen hyvä lisätalousarvio kaiken sen taloudellisen kärsimyksen jälkeen mitä kaksi vaalikautta ja vähän pidempäänkin on jouduttu suomessa kärsimään tässä mielessä kyllä tämä on hallitukselle tunnustus tuleepa talouskasvu sitten taivaasta tai maasta niin se on paikallaan ja tältä pohjalta on hyvä edetä nyt kuitenkin hieman pystytään panostamaan osaamiseen koulutukseen myös veteraanitukeen perusväylänpitoon moniin liikennekysymyksiin

sosiaalidemokraattinen puolue sitoutuu tähän parlamentaariseen valmisteluun jota tehtiin työryhmäpohjalta ja jossa sovittiin siitä että kolmesataa miljoonaa euroa joka vuosi lisätään perusväylänpitoon nyt valitettavasti ministeri orpo on jättänyt tämän toteuttamatta sieltä puuttuu se kolmesataa miljoonaa euroa me olemme valmiita sen viemään eteenpäin niin kuin sovittu mutta ministeri orpo on sen jättänyt toteuttamatta

arvoisa puhemies haluan olla tarkka minun lisäyksestäni tuossa parlamentaarisessa liikennetyöryhmässä siihen kolmensadan miljoonan euron edelle lisättiin vielä yksi sana vähintään se on totta että sitä ei hallitus ole tässä uudessa ensi vuoden talousarviossa siis varsinaisessa talousarviossa esittämässä mutta se jääkin uuden hallituksen ja uuden eduskunnan tehtäväksi koska samalla lailla nykyinen hallitus siis pääministeri sipilän kokoomuksen silloin perussuomalaisten nykyisten sinisten hallitus teki historiallisen ratkaisun että lähdimme parantamaan suomalaista infraa sitä suorastaan hetteikköön joutunutta tiepohjaa tämä on myös seuraavan eduskuntakauden seuraavan hallituksen ja vaalikauden asia hoitaa asia kuntoon tässä on edustaja rinne totta kai kaikille meille ja niille uusille edustajille jotka tässä talossa ovat silloin tehtävää kyllikseen

herra puhemies keskustelu lähti vähän erikoiseen suuntaan koska sen sijaan että keskusteltaisiin siitä mitä me nyt voimme tehdä mitä tämä hallitus tekee mitä tämä eduskunta tekee aletaankin antamaan tehtäviä seuraavalle eduskunnalle minä sanon että ensimmäinen asia mitä me voisimme nyt tehdä on se että indeksijäädytykset eivät ole automaatteja erillinen lainsäädäntö jolla ne pitää tehdä jos se lainsäädäntö vedetään pois niin silloin indeksit tulevat ja silloin vastataan esimerkiksi siihen mitä pääministeri sipilä viikonloppuna kuukausiliitteessä sanoi hallitus leikkasi ehkä liikaa se olisi ensimmäinen vastaus siihen toinen kysymys on se että

arvoisa puhemies edustaja arhinmäki aivan oikein johdatti puhetta siihen mitä nyt tehdään tämä asia mikä minun käsittääkseni nyt on käsittelyssä sisältää kuudentoista miljoonan lisäyksen perusväylänpitoon raha kohdennetaan heikkokuntoisiin siltoihin ne ovat erittäin tärkeitä metsäteollisuuden kuljetuksia ajatellen ja myös maatalouden kuljetuksia ajatellen kyllä tämä on otettu huomioon mitä tässä salissa on keskusteltu että vajehan siellä ilman muuta on verrattuna tähän vuoteen jolloin tämä määräraha on yksi pilkku neljä miljardia historiallisen korkeana ja sehän johtuu juuri tästä korjausvelkaohjelmasta tätä ennen budjettiriihessä hallitus pisti kolmekymmentä miljoonaa ja talvikunnossapitoon ohjataan merkittävä määräraha sitä kautta kyllä me olemme kuulleet niitä ongelmia mitä maakunnissa on ja mitä tiellä tapahtuu eiväthän nämä vieläkään riitä ja

puhemies olisin toivonut että hallitus olisi tätä lisätalousarviota tehdessään aidosti kuullut ammatillisesta koulutuksesta koko syksyn kuulunutta huolta siitä miten kaaosmainen tilanne monissa oppilaitoksissa tällä hetkellä on viime viikolla ilmestyivät aikuisopettajien jäsenkyselyn tulokset joissa puolet opettajista kertoi olevansa huolissaan omasta jaksamisestaan prosenttia koki ettei edes välttämättömiä työtehtäviä ennätä tehdä työajalla ja lähes neljäkymmentä prosenttia koki ettei opettajana voi enää tehdä työtään kunnolla ketkä tästä kärsivät opettajien lisäksi no opiskelijat ja tulevaisuuden työelämä tämä lisätalousarvio olisi ollut hyvä mahdollisuus helpottaa tässä ja nyt ammatillisten oppilaitosten ahdinkoa pienistä määrärahalisäyksistä huolimatta opettajien ja opiskelijoiden ahdinko nyt kyllä jatkuu ja tämä on kyllä huonoa tulevaisuuspolitiikkaa
arvoisat edustajat täällä on vielä pyydettyjä puheenvuoroja seuraavat neljä siis sellaisilla edustajilla jotka eivät ole vielä nähdäkseni käyttäneet tässä puheenvuoroa edustaja hoskonen edustaja kurvinen edustaja joona räsänen ja edustaja tolppanen

arvoisa puhemies todellakin tämän vaalikauden ja hallituksen ohjelma on toiminut talous kasvaa hyvää vauhtia työttömyys pienenee ja ennen kaikkea ollaan saamassa suomi sille kasvu uralle jolle se ajat sitten olisi pitänyt saada mutta iso asia joka on jäänyt sanomatta tässä keskustelussa on se että kasvua on tällä hetkellä muuallakin kuin kasvukeskuksissa kainuussa lapissa satakunnassa monella muulla alueella on tällä hetkellä erittäin hyvä pöhinä käynnissä työvoimasta selkeästi pulaa investointeja lähtee liikkeelle ja tätä taustaa vasten ihmettelen opposition puheenvuoroja kun tämäkään ei heille tunnu riittävän tuntuu ihmeelliseltä että kun kasvuun on vihdoin päästy niin sekään ei vältä no se on varmaan opposition ongelma puheenjohtaja antti rinne viime viikolla antoi vahvan lausunnon siitä että suomen metsiä ei pitäisi hakata seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa mottia kuulemma riittää vaikka meillä on vuotuinen kasvu lähellä sataakymmentä miljoonaa mottia vuodessa ja kestävä hakkuumäärä tällä hetkellä kahdeksankymmentäviisi miljoonaa ensi vuosikymmenellä yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa että tällä keinoin se demari

arvoisa puhemies kun tässä nyt käsitellään lisätalousarviota ja sen osana myös tätä yleisempää taloudellista tilannetta niin ei tässä nyt kannata varmaan ihan hirveästi henkseleitä paukutella eli kun tulevaisuutta katsoo niin ei tämä nyt ihan ruusuilla tanssimista ole senpä takia kannattaisi nyt keskittyä niihin toimenpiteisiin joilla varmistettaisiin se että tämä hyvä työllisyys ja taloudellinen kehitys joka suomessa on nyt ollut menossa myös jatkuisi tulevaisuudessa senpä takia keskiöön nousevat juuri ne tulevaisuusinvestoinnit joita myös sosiaalidemokraatit ovat esittäneet jotta varmistetaan se että hyvinvointia on jatkossakin ja pystymme sitä kautta sitten kehittämään erilaisia tärkeitä palveluita puhemies kyllä tässä keskustelussa aina kummeksuttaa tämä hallituksen nurinkurinen logiikka kun toisaalta vaaditaan tätä hirveän tiukkaa taloudenpitoa se kyllä pitää aina paikkansa kun puhutaan pienituloisista että heiltä voidaan kyllä aina ottaa on suhdannetilanne mikä tahansa mutta samanaikaisesti on aina myös hyvä aika kaataa vaikkapa sinne apteekkareille lisää tuloja

herra puhemies jonkun verran erityistä yksilöllistä ja jonkun verran yleistä tästä aivan erinomaisesta lisätalousarviosta ensinnäkin menen yhteen yksityiskohtaan joka on kyllä todella merkittävä yksityiskohta meidän pohjalaisten kannalta vaasan vaalipiirin kannalta mutta uskon että se palvelee myös koko suomea elikkä erittäin lämpimät kiitokset juha sipilän hallitukselle että tämä kaksikymmentä miljoonaa euroa merenkurkun liikenteen kehittämiseen tulee kymmenellä miljoonalla tulee tukea ja kymmenellä miljoonalla saadaan se uusi hybridilaiva joka toivon mukaan käyttää mahdollisimman paljon puhdasta uusiutuvaa energiaa moderni ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen laiva tämä keskipohjola yhteys atlantin rannikolta norjasta pietariin syvälle venäjälle ja silkkitietä aina kiinaan asti on erittäin tärkeä suomen tulevaisuudelle ja sitä täytyy edistää jatkossakin monella tapaa arvoisa puhemies me tarvitsemme liikennepolitiikkaan muitakin tällaisia merenkurkun laivan tyyppisiä investointeja jotka tuovat meille kasvua ja kehitystä me emme saa taloutta nousemaan ja sitä seitsemänkymmenenviiden viiva kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetta jos emme satsaa infraan pitkäjänteisesti

puhemies ne puheet mitä kiky sopimuksesta on tässäkin istunnossa täällä puhuttu pitävät vain osaksi totta eli ovat osaksi vaihtoehtoista totuutta nimittäin vaikka kiky sopimuksen kautta ehkä on tullut työpaikkoja niin verotulot eivät silti kunnissa ole kasvaneet verotulot ovat kunnissa pienentyneet ja yhtenä suurena syynä on nimenomaisesti kiky sopimus joka on leikannut verotuloja kunnissa näin muun muassa meillä vaasassa toinen asia puhutaan uusista työpaikoista aktiivimallin kahdeksantoista tuntia toki poistaa työttömyyttä mutta ei lisää verotuloja eikä myöskään pienennä sosiaalimenoja ei asumistukea eikä harkinnanvaraista sosiaaliturvaa nämä menot ovat pysyneet aivan yhtä suurena hyvä ottaa huomioon ja myöntää se puhutaan osaavasta työvoimasta ja olin todella järkyttynyt kun kuulin että esimerkiksi lähihoitajaksi opiskeleville ei enää opeteta sitä miten mitataan verenpaine kokiksi opiskeleva ei enää osaa paistaa sisäpaistia hänen on opeteltava se työpaikalla

rouva puhemies ensin näistä liikenteen rahoista meidän täytyy tosiaan katsoa sitä kokonaisuutta meillä on meillä on haasteena edelleenkin miljardiluokan korjausvelka meillä on tärkeät maakunnalliset kehittämishankkeet eri puolilla hyvin perusteltuja sinänsä ja sitten meillä on isot strategiset valtakunnalliset hankkeet ennen kaikkea nämä raideyhteydet nämä kaikki nielevät toistakymmentä miljardia pitkälti jos nämä kaikki tehdään ja silloin on selvää että budjettirahoituksella me emme pysty nopeassa tahdissa näitä kaikkia tekemään meidän täytyy lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä päätöksestä että korjausvelkaohjelmaa jatketaan tämä hallitushan on käyttänyt perustienpitoon ja korjausvelan purkamiseen paljon enemmän ja suuremman summan yhteensä kuin edellinen hallitus eli tämä korjausvelkaohjelma näkyy nyt me olemme laittaneet viisikymmentä miljoonaa ensi vuodelle lisätalousarvion ja varsinaisen talousarvion myötä millä tämä alkuvuosi hoidetaan sen jälkeen se on seuraavan hallituksen iso päätös koska sen korjausvelan purkaminen pitää jollain rahoittaa tämä hallitus teki sen valtion omaisuustuloilla se on seuraavan hallituksen talouspolitiikan päätöksenteossa mutta kaikki puolueet ovat parlamentaariseen työhön sitoutuneet ja sieltä tämä taso kolmesataa miljoonaa vuodessa pitää tavalla tai toisella sitten hakea mutta mielestäni ei pidä sitoa seuraavan hallituksen käsiä

ilmastonmuutoksen osalta totean että se on se on todella kohtalonkysymys todella todella kohtalonkysymys ja minusta sen sijaan että me sätimme ja syyttelemme toinen toisiamme meidän pitää yhdessä todeta se että pitää tehdä paljon enemmän viimeistään tuo raportti osoitti sen minä nostan yhden asian joka on suhteellisen tuore suomi sitoutui ykn alajärjestön ilmastorahastoon sijoittamalla sata miljoonaa siihen tämä kuvaa niitä valtavia panostuksia joita me teemme jo tällä hetkellä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja niitä pitää tehdä koko ajan samalla tavalla kuin esimerkiksi kivihiilen historiallinen kielto energiakäytössä ensi vuosikymmenellä aivan valtavia päätöksiä mutta meidän pitää tehdä lisää ja mietitään mieluummin yhdessä miten me löydämme ne tavat joilla me voimme ilmastonmuutosta torjua edelleen näihin tutkimusmäärärahoihin haluan korostaa sitä että akatemian ja business finlandin yli sadan miljoonan valtuudet tuleville vuosille on otettu erittäin kiitollisena ja tyytyväisenä vastaan vihdoinkin pysyviä lisäyksiä on nyt mahdollista koska julkisen talouden tilanne on parempi niin me voimme tehdä näitä tärkeitä myös pysyviä rahalisäyksiä näin näin se vain menee mutta meidän täytyy katsoa sinne tulevaisuuteen ja on totta että jotta me pääsemme sinne korkeampaan työllisyysasteeseen jota me tarvitsemme hyvinvointimme säilyttämiseen me tarvitsemme isoja rohkeita uudistuksia meillä on selkeä näkemys selkeä suunnitelma sosiaaliturvauudistus aktiiviseen suuntaan

arvoisa puhemies täytyy laittaa ministerille tämä puhe sähköpostiin kun hänellä on nyt muita kiireitä kuten todettua hallituksen esitys tämän vuoden toiseksi lisätalousarvioksi ei lainkaan muuta yleisen talouden ja hallituspolitiikan suurta kuvaa nettovelanotto pienenee mutta puheista huolimatta velaksi velaksi eläminen jatkuu myös suhdannehuipulla eli jäljelle jää vielä yhden pilkku kahden miljardin alijäämäbudjetti talouteen tällä hetkellä näyttää siis siltä että sipilän hallitus esittää viimeiselle vuodelleen suurempaa velanottoa kuin tälle vuodelle tässä suhteessa voidaan puhua vaalibudjetista nyt jos koskaan olisi ollut tilaisuus varautua luvun haasteisiin ja kiinnittää turvavyöt ennen kuin kauppasotien eun populistien ja lisääntyvän arvaamattomuuden aiheuttama turbulenssi iskee täydellä voimallaan onko hallitus tehnyt asioita hyvin vai onko sitä auttanut suotuisa suhdanne olemme tässä käyneet keskustelua tunnusluvusta joka tämän paljastaa ja se on rakenteellisen alijäämän eli suhdanteista putsatun alijäämän tavoite puolueeton arviointielin eli talouspolitiikan arviointineuvosto todellakin alleviivaa sitä että tämän alijäämän korjaamattomuus todistaa että hallitus ei omilla toimillaan ole edistänyt julkisen talouden parantamista vaan se on ulkopuolisten suhdanteiden ansiota

pilkku viiden bruttokansantuoteprosenttiyksikön luokkaa hallituksen itselleen asettama tavoite kuroa kymmenen miljardin euron kestävyysvaje nollaan on epäonnistunut täysin valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan vain kolme miljardia saatiin kasaan edellinen hallitus sopeutti julkista taloutta paljon kovemmin ottein paljon vaikeammassa taloudellisessa tilanteessa se joutui aidosti vaikeiden päätösten eteen jakamaan kurjuutta siihen verrattuna tämä on ollut pullamössöhallitus

luvun kasvun ja työllisyyden edistämiseksi perintö on ankea kun jo seuraavana vuonna kasvun ennustetaan puolittuvan niin kiristämisen lisäksi tarvitaan investointeja kiristämisellä täytyy rahoittaa edustaja zyskowicz niitä investointeja ennen kaikkea oppimiseen ja tutkimiseen mutta kuten tiedetään näistä uudistuksista on käteen jäänyt vain ministeri saarikon ilmoitus että tämä hallitus ei kykene aloittamaan edes perhevapaauudistusta tässä lisätalousarviossa uutinen on siis se mitä kaikkea täällä ei ole sen sijaan mitä täällä on mutta löytyy täältä pieniä eriä jotka ovat kiistatta myönteisiä tietenkin veteraanien kuntoutukseen ja kotipalveluihin kaikkien eduskuntapuolueiden kesken sovittu lisäys on paikallaan lyhytkestoiseen koulutukseen ja maahanmuuttajien kielikoulutukseen vihdoin viimein panostuksia osaajia houkuttelevaan ohjelmaan lisätään määrärahoja varma niiden oikeasta kohdennuksesta varsinkin kun otetaan huomioon että nykyisen pullonkaulan purkamisessa eli tuhansien työlupien selvittelemisessä yli vuoden odottaneiden ammattilaisten ole päästy eteenpäin eikä siihen lisätty määrärahoja tämä on käsittämätöntä ja kansantaloudelle kallista vetkuttelua miksi lähdetään kampanjoimaan ulkomaille kun jo nyt maassa olevat odottelevat ja pian kai myös turhautuneina poistuvat osaajat eivät saa varmuutta työnsä tekemisestä ja asettumisesta suomeen kiitän erikseen myös verohallinnolle osoitetusta määrärahasta jollainen löytyy myös sdpn vaihtoehtobudjetista suomellahan on muutenkin kansainvälisen huipputason verohallinto jolla on edellytykset luoda maailmanlaajuisesti edelläkäyvät menettelyt alustatalouden verottamiseen tavoitteenahan on huolehtia regulaatiosta ja reilusta kilpailusta samaan aikaan kun rohkaistaan innovaatioita tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä digitaalisia ratkaisuja tässä suomi voi olla edelläkävijä ja suomen tulee olla edelläkävijä

eun uusille investointi ja rahoitusinstrumenteille joiden avulla vivutetaan pk yritysaloitteen rahoitusta näistä kaikista pienistä perunoista kiitos vaikka vatsa ei paljon täytykään

arvoisa rouva puhemies viime vaalien alla käytiin talouspoliittista keskustelua jossa vaihtoehtona vasemmisto tarjosi sitä että huolehditaan perusturvasta kaikkein pienituloisimpien toimeentulosta ja sitten toisaalta pyritään elvytyksellä luomaan työpaikkoja talouskasvua sitä kautta taloudelle nousua tätä piti vastuuttomana erityisesti oikeisto nyt tänään täällä niin edustaja zyskowicz kuin edustaja heinonen ja moni muukin on kehunut valtiovarainministeri orpoa ja keskustalaiset tietysti pääministeri sipilää siitä miten talous on saatu kuntoon no katsotaan mikä on ollut se pääasiallinen resepti talouden kuntoon saamiseen se on ollut elvytys sitä ei ole toki tehnyt niinkään suomen hallitus vaan sitä on tehnyt euroopan keskuspankki joka on satoja ja tuhansia miljardeja pumpannut rahaa markkinoille millä on saatu euroopan talous kasvuun ja sitä kautta vientivetoinen suomen talous suomen teollisuus myös kasvuun sitä kautta työllisyys eli olemme yhtä mieltä talouden kuvasta että tällä hetkellä talous on kasvamassa ja resepti on ollut euroopan keskuspankin luoma arvoisa rouva puhemies kun täällä puhutaan siitä miten erinomaista työtä talouspolitiikassa valtiovarainministeri orpo on tehnyt niin silloin voi ihmetellä sitä että jos hän kerran on tehnyt niin loistavaa työtä niin miksi huomenlahjaksi seuraavalle tulevalle hallitukselle kuitenkin annetaan edelleen valtionvelkaa siitä huolimatta että pienituloisilta on leikattu rajusti ja miksi itse asiassa alijäämä näyttää kasvavan tulevaisuudessa ei pienenevän rehellisesti täytyy kehua rehellisyydestä valtiovarainministeri orpoa joka totesi että kun on henkseleitä paukuteltu siitä miten nettolainanotoksi vuonna kaksituhattakahdeksantoista arvioidaan muodostuvan vain yksi pilkku kaksi miljardia kolmen pilkku yhden miljardin sijaan niin valtiovarainministeri orpo aivan oikein ja rehellisesti toi ilmi että tästä yksi pilkku kolme miljardia euroa johtuu kertaluontoisesta suomen vientiluotto oyn ennenaikaisesta lainojen takaisinmaksusta tämän kertoi myös valtiovarainministeriön tiedote sen sijaan ihmettelin että pääministeri sipilä unohti mainita tämän kaikissa niissä ulostuloissaan joissa hän ainoastaan kehui talouspolitiikan toimivuutta ja sitä miten velanoton tarve on tänä vuonna niin paljon pienempi kuin arvioitiin hän unohti mainita tämän kertaluontoisen asian

puhemies tässä talouden tilanteessa jossa on ollut kuulemma pakko välttämätöntä ja ole ollut muita mahdollisuuksia kuin leikata kaikkein pienituloisimmilta samaan aikaan on kuitenkin ollut varaa jakaa lähes kahden miljardin eli kahdentuhannen miljoonan euron veronalennukset jotka ovat hyödyttäneet ennen muuta euromääräisesti suurituloisimpia onko tämä oikein onko tämä reilua ei ole ja siihen on ilmeisesti pääministeri sipiläkin lopulta herännyt kolme ja puoli vuotta maata hallittuaan kun hän toteaa että hallitus leikkasi ehkä liikaa pääministeri totesi että jos olisi uskottu uskottu että talouskasvu on kolme prosenttia vaalikauden lopussa niin olisiko leikkausosuus voinut olla pikkaisen pienempi nyt kolmen ja puolen vuoden jälkeen herätään tähän mutta annan vihjeen pääministeri sipilälle näitä leikkauksia on mahdollista helposti keventää sillä että hallitus vetää pois eduskunnasta lakiesityksensä indeksijäädytyksistä nimittäin indeksit indeksit tulevat automaattisesti ja se vaatii erillisen päätöksen että pienituloisilta eläkeläisiltä työttömiltä ja muilta leikataan vai onko kysymys siitä niin kuin valtiovarainministeri orpo sanoi että seuraava hallitus sitten hoitaa onko

saman lupauksen koulutuksesta ei leikata ja rajusti on leikattu eli ei tässä nyt ihan hirvittävän paljon ole henkseleillä paukutteluun varaa etenkään kun katsoo kokoomuksen löysää rahanjakoa viime viikolla parin miljardin verran luvattiin lisää veronalennuksia pelkästään varainsiirtoveron poistaminen miljardiluokan hintalappu jos halutaan kohtuuhintaisia asuntoja niin ne kyllä hoituvat rakentamalla niitä ei sillä että jaellaan valtavia veronalennuksia jälleen

arvoisa puhemies minusta on hienoa että hallitus on saanut työpaikkoja aikaiseksi yli satatuhatta jos vertaa viime hallituskauteen kun niitä meni meni saman verran tilanne oli tosi huolestuttava silloin kun tämä eduskuntakausi alkoi ja kyllä siinä monella varmaan kurkkua kuristi siinä mielessä on hyvä että on lähdetty eteenpäin annan kiitosta myös siitä että byrokratiaa on purettu ja tiettyjä aivan älyttömiä säädöksiä on poistettu ihan yksinkertaisesti esimerkkinä vaikka tämä kampaajille asetettu velvollisuus hakea avilta lupa maksullinen lupa jotta he voivat yrittäjinä pitää liikettään pyhäpäivänä auki ihan kuin he eivät osaisi itse arvioida milloin he ovat töissä tuossa keskustan edustaja hoskonen arvosteli opposition esityksiä ja näkemyksiä toteamalla näin että oppositiolle ei mikään kelpaa ja ja se on opposition ongelma itse asiassa sanoisin kyllä että se viime kädessä on kansalaisten ongelma mitä me täällä päätämme tai päättämättä ei se ei se minkään möhkälemäisen opposition ongelmaksi jää vaan ihmisten asioista me täällä päätämme ja pitäisi muistaa kun me käymme tässä keskustelua ihmiset seuraavat näitä että me emme tässä toisillemme mitään teatteriesitystä pitäisi vaan ymmärtäisimme että meidän pitää kuulijoille ja kansalaisille antaa vastauksia me olemme heitä varten täällä ja siinä siinä mielessä kaikki päätökset ovat kansalaisten ongelmia tai iloja todettiin joissakin puheenvuoroissa että näin nyt vain tulee tehdä ja näin tehdään kysehän ei tietenkään ole siitä että näin on jotenkin pakko annetusti tehdä vaan talousarvion ja budjettien sisällä voi voi tehdä toisin ja valita oikeudenmukaisesti lisäämättä menoja ihan miten rahoja jaetaan tai mistä mistä leikataan se on se on arvovalintakysymys se nyt on tietysti ihan naurettavaa tässä vaiheessa ruveta puhumaan että seuraava eduskunta korjaa asioita koska mehän käsittelemme nyt lisätalousarviota ja meillä on vielä ensi vuoden koko talousarvio käsittelemättä ei meillä ole sellaista kiirettä että me emme voisi käsitellä nyt asioita joihin halutaan enemmistöllä täällä muutos kuten esimerkiksi pienituloisten ongelmia näissä indeksijäädytyksissä vielä totean sen että perussuomalaisille luvattiin erikseen silloin kun hallituskaudelle lähdettiin että että kun talous saadaan kuntoon olimme mukana näissä monissa inhottavissa päätöksissä ja siitä kannoimme vastuuta

näihin palataan ei kyllä kaikilta osin ole palattu esimerkiksi tämä pienituloisten lääkeomavastuun poisto viisikymmentä euroa me olemme tehneet tästä lakialoitteen ja puhuneet ja ehdottaneet tätä jo viime syksynä mutta ei vastakaikua asumiskulut jatkavat nousuaan verotusta kiristetään lämmityspolttoaineverotusta nostaa sitten tietysti taas osaltaan asumiskuluja se on oikeasti ihmisille kiinnostavinta mitä käteen jää menojen jälkeen ei se hyödytä jos annetaan pieni takuueläkkeen korotus esimerkiksi yhdeksän euroa kuukaudessa jos asumiskulut nousevat kymmenellä eurolla jokainen osaa laskea että se on miinus yksi euro mutta tietysti se on miten asiat esitetään tänään tarkistin mistä olen harmissani että kun ensi viikolla käsitellään näitä vaihtoehtobudjetteja ja me tuomme meidän perussuomalaisten lakialoitteen koskien tätä perintöverotuksen uudistusta lesken asumisajan rauhoittamiseksi perintöverotukselta nimenomaan puolisoiden yhteisen kodin osalta tätähän tosi moni kansanedustaja eri puolueista joka ikisestä puolueesta mielestäni

valitettavasti en löytänyt sieltä lakialoitteesta yhdenkään kansanedustajan nimeä se oli tuossa viikon auki ja siitä tiedotettiin täällä tänään puhuttiin että jokainen pitäköön lupauksensa ja nyt peräänkuulutan sitä ettei täällä aika moni ole edes sitäkään viitsinyt käydä allekirjoittamassa vaikka se koskee keskituloista tavallista ihmistä joka on juuri menettänyt läheisensä mutta ei se valitettavasti nyt sitten kiinnostanut haluaisin vielä todeta tuohon kun ministeri orpo hyvin lyhyesti puhui maahanmuutosta ja ja sen kustannuksista näitä täytyy tuoda esille sitä varten että minusta tuntuu että perussuomalaiset ovat ainoa puolue joka näistä puhuu sanoin tuossa äskettäin ja olemme näistä usein puhuneet että esimerkiksi nyt muutamassa vuodessa pelkästään vastaanottoon ja turvapaikkakeskuksiin on mennyt yksi pilkku neljä miljardia rahaa elikkä saman verran kuin me otamme lainaa ensi vuonna ja nyt tässä oli vielä tämä kuuden miljoonan lisäys jotta jotta ihmiset saavat siitä käsityksen niin ensi vuodelle hallitus on lisäämässä takuueläkkeeseen yhteensä kymmenen ja jos ajatellaan että tänä vuonna heitetään kuusi miljoonaa vastaanottokeskuksiin lisää niin jokainen voi laskea siitä että yhdeksään euroon olisi saanut monta euroa päälle nämä ovat isoja rahoja nämä pitää konkretisoida esimerkein ja sen takia minusta on ikävää että ne aina sivuutetaan sillä lailla että no perussuomalaiset nyt puhuvat noista niillä nyt on aina noita äärisuomalaisia ajatuksia kehitysavusta minun on on ihan pakko pakko sanoa että minä minä harmittelen valtiovarainministeri ja ehkä moni muukin kun odottaisin ihan aidosti keskustelua siitä kun puhutaan keinoista olen samaa mieltä siitä että ilmastonmuutos saasteet muovilautat ja muut ovat tulevaisuuden suuri haaste se on sitten sen jälkeen jos me tänne hukumme saasteisiin ihan sama sama miten me täällä tätä rahaa jaamme ei tässä ole paljon sitten tekemistä mutta meillä on vielä aikaa ja yksi merkittävä asia on se että että tietyissä maanosissa on niin paljon ihmisiä että sinne ei enää mahdu lisää siellä ei ole puhdasta juomavettä eläinlajit köyhtyvät me tarvitsemme eri eläinlajeja biodiversiteettiä varten niin että siellä on tietty luonnon kiertokulku jos sieltä jää välistä pois lajeja se on yksi osa tätä ongelmaa vedet saastuvat ei ole enää viljelyskelpoista maata ei ole tilaa muille eläinlajeille katsoin ihan tästä maailman luonnonsäätiön tilastosta tällä hetkellä esimerkiksi selkärankaisten villieläinten määrä on vähentynyt keskimäärin kuusikymmentä prosenttia reilussa neljässäkymmenessä vuodessa siis kuusikymmentä prosenttia ja selkärankaisia on tällä hetkellä vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa onkin sanottu että kuudes sukupuutto on alkamassa me olemme vastuussa tästä yksi merkittävä asia on se että tietyissä maanosissa pitää edellyttää kehitysavun edellytyksenä että he esittävät väestösuunnitelman että miten sitä kansan määrää vähennetään se ei auta mitään vaikka me täällä mitä piipertäisimme jos muualla maailmassa tulee miljoonia ihmisiä koko ajan lisää sehän on ihan fakta haluan tästä keskustelua mutta kun ei sitä oikein tunnu syntyvän se on joillekin niin kiusallista keskustella onhan tässä nyt ollut esimerkkinä esittää maita joilla on ollut väestösuunnitelma me toivomme tänne lisää suomalaisia mutta toisissa maanosissa joudutaan vähentämään vähentämään kansaa ja näin se vain on ei ole meidän miettiä loppuun asti sitä miten miten he siellä pärjäävät ja lähettää koko ajan vain rahaa kyllä pitää itsekin pystyä huolehtimaan omasta väestönkasvusta

arvoisa puhemies kiinnitin huomiota kun ministeri orpo esitteli lisäbudjettia siihen että hän puhui että tällä hallituskaudella nyt edetään pienet napsut kerrallaan että tässäkin tuli semmoisia pieniä mukavia napsuja esimerkiksi koulutukseen tai muuta en sano että eivätkö ne olisi tarpeen ne ovat enemmän kuin tarpeen mutta ehkä tämä kuvaa juuri sitä aika kammottavaa isoa kuvaa mikä tällä hallituksella politiikassaan on ollut että ensin otetaan esimerkiksi todella isolla kauhalla koulutuksesta ja sitten tullaan pieni napsu kerrallaan hieman takaisin ja kuvitellaan että kyllä tässä kauheasti hyvää tehdään mitä on tapahtunut kolme ja puoli vuotta on kulunut ja puhemies en minä ole nähnyt hallitukselta kolmen ja puolen vuoden aikana niitä isoja rakenteellisia uudistuksia mitä ministeri orpo äsken kovasti peräänkuulutti että nyt sitten jatkossa tarvitaan isoja uudistuksia ja muuta no mitä tällä hallituskaudella kolme ja aikaa en ole nähnyt niitä puhemies se ainoa mitä yritetään kovasti on sote ja tiedämme kyllä tällä hetkellä sen valitettavan tilanteen mikä siihen kaiken kaikkiaan liittyy tosiasia on myös se että varmasti on niin että kiitos sen että maailman tuulet ovat puhaltaneet jo niin hyvään suuntaan me olemme vihdoin täällä suomessakin päässeet suhdannehuipun häntään kiinni mutta se mikä on koko ajan ollut se huoli meillä ovat ne arvovalinnat mitkä nyt tehdään kun

leikannut eläkkeensaajilta indeksileikkaukset on tehty ja sillä sipuli näin se on mennyt ja se on hyvin hyvin hyvin ikävää perusturvaa on leikattu keskustajohtoisen hallituksen aikana ja kyllä se aika tavatonta kaiken kaikkiaan on rahaa on riittänyt kassa on tyhjennetty sitä on tyhjennetty varsin antoisiin veronkevennyksiin kaikkein hyväosaisimmille tässä vaiheessa mainittakoon että esimerkiksi sosiaalidemokraattien vaihtoehdossa

ja eläkkeensaajilta perittäisiin vähemmän veroa kuin hallitus perii mutta ottaisimme reiluuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä niiltä vähän isommilta omistajilta hieman enemmän mutta kaiken kaikkiaan se mikä tässä huolestuttaa aika paljonkin on se että mitä enemmän kuuntelee arvioita eri tutkimuslaitoksilta niin alkaa näyttää siltä että maailmantalouden tuulet alkavat hiipua ja voi käydä niin että talouskasvu hiipuu ennen pitkää nyt kun olemme olleet suhdannehuipussa kasvu ei ole kuulunut kaikille ja ja sitten olemme ehkä aika hankalassa taloustilanteessa taas muutamien vuosien päästä edustaja harakka mielestäni jo aika hyvin kuvasi sitä että tähän nähden on varsin vastuutonta että velkaantuminen edelleen jatkuu ja hallitus ottaa ensi vuonna suhteessa enemmän velkaa kuin tänä vuonna jotenkin tuntuu siltä että rempsallaan rempsallaan tämä nyt jätetään seuraavalle hallitukselle kassa tyhjänä velkaa edelleen on paljon suunnattomia tehtäviä täytyy tehdä ensi vaalikaudella kyllä täällä arvoisat keskustalaiset ketkä nyt huutavat kovasti sinne väliin teillä on varmasti paljon asiaa

perua nyt kolkuttaa omatunto viikonloppupuheissa onhan koko kausi tietenkin keskustalla ollut sen painotteista että viikonloppuisin kyllä vaaditaan eläkeläisköyhyyden torjumista ja sitten tullaan tänne ja puhutaan salissa että kaikki on hyvin ja painetaan nappulaa sen puolesta että eläkeläisiltä leikataan näinhän se on mennyt käytännössä täällä vaikutusvaltainen kokoomuslainen käytti tänään puheenvuoron että ehkä olisi pitänyt koulutuksesta leikata vähemmän eli nyt sitten omatunto hyvä niin niissäkin kolkuttaa mutta niinhän se ei voi mennä puhemies mitä juuri ministeri orpo omassa puheenvuorossaan että palataan sitten näihin asioihin kenties ensi vaalikaudella palataan näihin ensi vaalikaudella seuraava hallitus tekee rakenneuudistukset ja hoitaa nämä oikeudenmukaisuuskysymykset ja perintönä on hiipuva talous ja lisääntyvä velka jotenkin kuulostaa puhemies siltä että olisiko hallitus kenties itse voinut jotain neljän vuoden aikana tehdä toisin ettei tilanne tällä hetkellä olisi tämä puhemies nyt ihan lopuksi huomaan että aika aika käy haluan vain sanoa pari asiaa jotka liittyvät myös oman maakuntani tilanteeseen odotin nimittäin kovasti tätä lisätalousarviota siksi että pirkanmaalla oli kovia toiveita sen suhteen että olisimme saaneet aikaistettua kolmosraiteen suunnittelun aloittamista pääradalle mikä siis on monen muunkin

siihen on hiukkanen rahaa ensi vuoden talousarviossa miljoona euroa mutta kaikki tietävät että se ei tule riittämään määrällisesti nyt olisi ollut oiva paikka esittää lisätalousarvioon sitä miljoonan että suunnitteluun oltaisiin päästy nyt ja sitten ensi vuoden puolella hieman isompi määräraha jotta tätä pääraideasiaa saataisiin eteenpäin tämä on sinänsä harmillista sillä itse aikanaan eräässä debatissa ministeriltä kysyin voisiko tällaista aikaistamista lisätalousarvioon tämän miljoonan osalta harkita ja hän sanoi että hän sinänsä suhtautuu myönteisesti ajatukseen aikaistamisesta mutta eipä ilmeisesti tätä esitystä nyt ole tehnyt ja hallitukselta sitä ei tässä paperissa ole toinen asia mikä tietenkin voisi olla tarpeen jo tässä yhteydessä hoitaa

kokeilun jatkosta

kun tämä hallitus aloitti niin pitää rehellisesti tunnustaa missä olimme kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen kun tämä hallitus aloitti niin valtion ja kuntien eli julkisen talouden rahoitusasema oli heikentynyt edellisen neljän vuoden kauden aikana kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljardia euroa suora lainaus valtioneuvoston selonteosta kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljardia euroa meillä oli toistasataatuhatta työtöntä lisää kolmesta suuresta luottoluokittajasta kaksi oli jo antanut meille punaisen kortin ja jos kolmas olisi tullut niin korot olisivat hypänneet ylös välittömästi sitäkö oppositio haluaa että olisimme jatkaneet konkurssihallinnon ylläpitoa voimme seurata arvoisa puhemies tätä kehitystä nyt tällä hetkellä italiassa sillekö tielle me haluamme tuskinpa vain kukaan tässä talossa aidosti edustaja viitanen äsken sen perään vähäsen kuulutti mutta ihmettelen vain että hän kokeneena parlamentaarikkona ei suuria lukuja hallitse tai luulen että hän hallitsee mutta hän ei halua jostain syystä niitä sanoa julki nyt on sataviisitoistatuhatta ihmistä saanut työtä se on tarkoittanut noin viidensadantuhannen viiva kuudensadantuhannen ihmisen koteihin positiivista asiaa vähintään tuhat euroa lisää käyttörahaa per kuukausi eli valtava edistysaskel ja nyt kun olemme saaneet tuotannon tuotannon tässä maassa pikkuhiljaa liikkeelle kilpailukyky on parantunut meidän on on aivan välttämätöntä arvoisa puhemies pitää siitä huoli että kilpailukykymme säilyy yksikään suomalainen tuote ei maailmanmarkkinoille mene laivat eivät satamasta lähde ellei tuotteen laatu ole ja kilpailukyky hinnan suhteen parempi kuin kilpailijamaissamme muun muassa ruotsi on metsäteollisuuden tuotteiden kannalta pahin kilpailijamme ja varmasti pystyy tekemään laatua ja hyvää määrää eli nämä asiat on pantu pikkuhiljaa kuntoon ennen kaikkea arvoisa puhemies kasvu on keskittynyt muuannekin kuin tänne etelään meillä kovimmin kasvavia maakunta ovat kainuu lappi satakunta ja niin edelleen kolme maakuntaa mainitakseni näillä alueilla on voimakas työvoimapula samoin monella muullakin paikkakunnalla ja maakunnalla sama koskee kotimaakuntaani siellä on selvästi ammattiosaajista muun muassa metallityöstön ammattilaisista huutava pula todella huutava pula siitä huolimatta meillä on lähes kaksisataatuhatta työtöntä eli kyllähän meillä on valtavia rakenteellisia ongelmia edelleen ja täällä huudetaan vain sen perään että rahaa pitäisi jakaa lisää mielenkiinnolla odotan demarien vaihtoehtobudjettia mutta pahoin pelkään sitran rahat ovat pelissä ja suomen pankin taseeseen ollaan käyty käsiksi jos me emme uudista tässä maassa ja pysty tekemään todellisia parannusehdotuksia maan talouteen ja yritysten hyvinvointiin niin me emme pysty julkista hallintoa kasvattamalla koskaan tästä maasta tekemään muuta kuin konkurssipesän tämän hallituksen yksi iso hyvä teko on ollut siinä että olemme pystyneet rakenteita keventämään yli kolmesataa normia on purettu yhtenä esimerkkinä voin sanoa vaikka että kaavoitusta on yksinkertaistettu rakentamista nopeutettu ja on monta monta muuta asiaa mutta riittääkö se no ei varmasti riitä seuraavalla vaalikaudella meidän on tähän byrokratian purkuun tehtävä todella jättiharppauksia lisää emme me tarvitse rakennuslupien hyväksymiseen kahdeksaakymmentäkuutta valitusta siitä saako joku rakentaa talon tai tuotantorakennuksen tai jonkun muun joku känkkäränkkä voi kaikki hankkeet pysäyttää tämäkö on demokratiaa eikös enemmistön pitäisi melkein semmoinen vähemmistön diktatuuri että osaamalla kirjoittaa yhden osoitteen ja omistamalla yhden kirjemerkin ja pienen lapun paperia voi pysäyttää monta hanketta siihenkö me todella pyrimme kolmas tähän samaan ketjuun kuuluva asia byrokratian purun lisäksi on sitten suomalasten mahdollisuuksien vielä parempi käyttö demarien puheenjohtaja antti rinne linjasi kuopiossa lokakuun viimeisenä päivänä että suomen hakkuumäärä on seitsemänkymmentäkaksi pilkku neljä miljoonaa mottia eikä yhtään yli siis demarien kantako on se ettei teollisia työpaikkoja lisää ei lisää hyvinvointia ei mitään että vedämme vain länget kaulaan ja rukkaset putoavat siihen ja ruvetaan ihmettelemään metsien kasvun mukaan tällä hetkellä kestävä hakkuumäärä ylittää jo kahdeksankymmentäviisi miljoonaa mottia per vuosi ensi vuosikymmenellä pääsemme yhdeksäänkymmeneenviiteen miljoonaa mottia se on kestävä hakkuumäärä tällä hetkellä vuotuinen metsien kasvu on lähes satakymmentä miljoonaa mottia eli koko ajan hiilinielu kasvaa koko ajan hiilivarasto kasvaa mutta demarien puheenjohtaja merkittävä mahdollinen tuleva pääministeri esittää että nyt on lyötävä liinat kiinni ja ruvettava ihmettelemään

jos meidän näkökantamme tähän asiaan on että lähdemme jarruttamaan niitä hankkeita jotka jotka eivät tätä valtavaa keskittämispyrkimystä tue niin silloin mennään kyllä semmoiseen kuiluun jota ei kukaan halua edes pahimmissa painajaisissaan kuvitella ajatelkaa me tänä päivänä maksamme kaikkineen erilaisia asumistukia ja muita tukia asumiseen ja elämiseen liittyen lähes neljä miljardia vuodessa työttömyys maksaa saman verran vähän enemmänkin lähes kymmenen miljardia on mennyt rahaa semmoiseen jonne ei tarvittaisi yhtään rahaa en jaksa millään ymmärtää että esimerkiksi demarit tukevat sitä että tänne pitäisi valtavasti rakentaa lisää asuntoja ja maksaa ihmisille valtavat asumistuet lopuksi ikää asunto orjuuteen onko se teidän mielestänne se nirvana jonne pitäisi kaikkien suomalaisten päästä mielestäni ei onko todella jonkun työssä käyvän ihmisen sairaanhoitajan tai lähihoitajan tai jonkun muun tehtävänä olla sen pankin orja asunto orja lopun ikänsä ennen oli maaorjia se lailla kiellettiin nyt näköjään suurkapitalistia halutaan tukea sillä että maksetaan valtavasti näitä asumistukia kalliit kämpät käyvät kaupaksi jotta pystyy maksamaan kalliin vuokran arvoisa puhemies tässä muutamia huomioita siitä minkä tautta kasvun tiellä pitää pysyä demarien viime vaalikauden vaihtoehto ei taida olla realismia realismia toivon mukaan ei sitä koskaan tule olemaan sillä tiellä olisimme kansainvälisen valuuttarahaston huomassa jo tänä päivänä jos ette puheitani usko niin tutustukaa hieman italian tilanteeseen siellä on juuri se kehitys mitä te näköjään viime vaalikaudella tavoittelitte toivon arvoisa puhemies että suomi ei sille tielle koskaan joudu me tarvitsemme vain pikkuisen lisää isänmaanrakkautta ja avarakatseisuutta ei se sen isompi juttu ole

rouva puhemies

että mikä menee ylös tulee joskus myös alas mutta maailma ja eurooppa olivat nousussa silloin kolme ja puoli vuotta sitten oli kuitenkin kaksi huonoa oppilasta kaksi luokalle jäänyttä kreikka ja me suomi kolmen ja puolen vuoden aikana me olemme päässeet tästä tilanteesta ylöspäin me olemme saaneet yli satatuhatta uutta työpaikkaa

hujakoille ja me olemme saaneet tervehdytettyä meidän julkista taloutta se on ollut se pitkä linja talouspolitiikassa mitä ei voi unohtaa me emme voi pitää heikoimmista ihmisistä huolta jos meidän talous murenee se on aivan tosiasia se on tosiasia valtiolla kunnalla ja meidän jokaisen oman perheenkin taloudessa

tällaiseen uuteen hybridilaivaan joka osittain kulkee lng kaasulla ja osittain biokaasulla ja josta tulee aivan uuden tyyppinen ympäristöystävällinen laiva tällä on erittäin iso merkitys vaasan seudulle vaasan seudun matkailulle vaasan seudun teollisuudelle sillä on valtava merkitys omalle kotikaupungilleni kauhavalle meillä on vahva metalliteollisuus joka linkittyy tähän vaasan teollisuuteen tämän matkailumerkitys on on sellainen jota täytyy erityisesti nostaa esille koska siellä lapin ja kolin varjossa mekin me pohjalaiset joilla ei mitään vaaroja ja tuntureita ole vähän niin kuin hiippailemme mukaan tähän suomen nousevaan matkailuun meillä on pandoja ne löytyvät sieltä ähtäristä se on ihan euroopan laajuinen nähtävyys niitä on nyt helpompi tämän laivayhteyden jälkeen tulla ähtäriin katsomaan ja omalla kotipaikkakunnallani kauhavan ala härmässä on huvipuisto powerpark jossa voi maksaa kruunuilla siellä kun puhumme talouspolitiikkaa meillä on osittain kesäisin kokeilussa tämä niin sanottu rinnakkaisvaluuttakuvio mikä joskus on talouspolitiikassakin nostettu esille mutta puhemies uskon että tällä uudella vaasa uumaja laivalla on merkitystä myös koko suomelle koska yksi meidän iso ulkomaankaupan väylä ja kehityskäytävä lähtee tuolta atlantin rannalta norjasta tulee suomen läpi venäjän markkinoille ja sieltä sitten aina kiinaan asti me tiedämme tämän kiinalaisten niin sanotun silkkitie aloitteen he pyrkivät kehittämään tällaista

arvoisa puhemies jotta me saamme suomessa työllisyysasteen nostettua sinne lähemmäs kahdeksaakymmentä prosenttia ja pystymme rahoittamaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan näiden kaikkien muutosten keskellä ja tässä tyrskyävässä maailmassa me tarvitsemme infrainvestointeja päärataa pitää kehittää tarvitaan kolme raidetta tampereelta tänne pääkaupunkiseudulle tarvitaan kaksi raidetta pohjoiseen ja monia monia muita hankkeita on itärataa tunnin junaa ynnä muuta mutta me emme voi päästä näihin hankkeisiin käsiksi tällä perinteisellä tavalla että me väännämme täällä eduskunnassa siitä että laitetaan samalle samalle viivalle opintotuki kansaneläke ja sitten joku tällainen vuosikymmeniä kestävä ratainvestointi vaan meidän pitää saada uudenlainen rahoitustapa näihin isoihin liikennehankkeisiin

minusta ei pidä tyrmätä myöskään sitä yksityistä sijoitusrahaa näihin isoihin infrahankkeisiin tässä me olemme valitettavasti jääneet arvoisa puhemies paljon jälkeen vaikkapa ruotsista norjasta puhumattakaan infraan infraan panostaminen infrasta huolehtiminen on jatkossa aivan keskeinen kysymys sille että meillä on töitä ja jos meillä ei ole töitä me emme voi pitää huolta niistä heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä

arvoisa rouva puhemies hallitus ehdottaa lisätalousarviossaan neljääkymmentä miljoonaa euroa muuntokoulutukseen

kohdennetaan aloille joilla on akuutti osaajapula näitä ovat muun muassa rakennus sekä sosiaali ja terveysala lisäksi niin sanottuja koodareita koulutetaan lisää lisäksi hallitus osoittaa talent boost toimenpideohjelmaan viiden viiden miljoonan euron rahoituksen ohjelman tavoitteena on vahvistaa osaajien saatavuutta kasvualoilla ja yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaantoa tukien maahanmuuttajien työllisyyttä ja yritysten työvoimatarpeisiin vastaamista edustaja uotila väitti että tutkimus ja kehittämismenot ovat polkeneet paikallaan edustaja rinne myös väitti että hallitus on leikannut tutkimuksesta ehkä muisti on lyhyt tai se on rajoittunut jotkut luottavat tilastokeskuksen tutkimuksiin kuten myös minä tilastokeskuksen mukaan tutkimuksesta on leikannut viime hallitus tutkimus ja kehitysrahoitus laski yhtäjaksoisesti seitsemästä miljardista kuuteen miljardiin euroon opposition hallitessa vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista neljässä vuodessa rahoituksesta katosi siis yli miljardi euroa tutkimus ja kehitysrahoituksen menot löysivät noususuunnan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kasvu vahvistuu nyt kun suomi on saatu kuntoon tutkimus ja kehitysrahoitus on myös ylittänyt jo vuoden kaksituhattaviisitoista tason tutkimus ja kehittämistoiminnan menot olivat tilastokeskuksen mukaan kuusi pilkku kaksi miljardia euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista menot nousivat edellisvuodesta kaksisataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa kasvua oli kaikilla sektoreilla yrityksissä kolme prosenttia julkisella sektorilla kahdeksan prosenttia ja korkeakouluissa viisi prosenttia vuoteen kaksituhattakuusitoista verrattuna tutkimusmenojen viiden vuoden mittainen supistuminen päättyi edellisen kerran kasvua kirjattiin vuonna kaksituhattayksitoista vuonna kaksituhattakahdeksantoista tutkimus ja kehittämismenojen arvioidaan kasvavan edelleen noin sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla poliisitoimen toimintamenoihin myönnetään lisäystä kaksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa tämä lisäys johtuu heinäkuussa pidetyn päämiestapaamisen ylimääräisistä kustannuksista poliisille haluan kuitenkin huomauttaa että poliisilla ole jatkossakaan ennakkoon rahaa tällaisia tapahtumia varten vaan rahoitus tulee ilmeisesti tällä tavoin taannehtivasti samanlainen tilanne saattaa olla myös rajavartiolaitoksella jolle myönnetään nyt kuusisataaseitsemänkymmentätuhatta euroa lähes samoin perustein arvoisa rouva puhemies kehitysyhteistyöhön ehdotetaan kahta miljoonaa euroa ja metso ohjelman toteuttamista ehdotetaan vahvistettavaksi kolmen miljoonan lisämäärärahalla nämä ovat oikeansuuntaisia lisäyksiä mutta tietenkään riittäviä myös veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin tulee yhdeksäntoista pilkku kolmen miljoonan korotus tämä on oikein vaikka tulee monelle jo liian myöhään viimeisenä asiana haluan tuoda esiin vielä tiet perusväylänpitoon ehdotetaan yhteensä neljänkymmenenkuuden miljoonan euron lisäystä tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen teiden talvikunnossapidon parantamiseen korjausvelan vähentämiseen ja riista aitojen rakentamiseen tätä on odotettu tuolla harvaan asutulla alueella jo jonkin aikaa nyt hallitus on huomioinut että koululaisten pitää päästä kouluun maidon meijerille ja puun tehtaalle myös talvella pelkästään polkupyörällä kulkeminen on jatkossakin mahdotonta

arvoisa rouva puhemies täällä opposition edustaja sanoi yleisestä taloustilanteesta puhuessaan että hallitus olisi itsekin voinut tehdä jotain minun mielestäni tämä on aika paljon sanottu tilanteessa jossa hallituksen talouspolitiikka jota se on harjoittanut on osaltaan vaikuttanut siihen että maamme talous on tällä hetkellä niin myönteisessä kehityksessä kuin mitä se on

työllistämiskynnys palkkaamiskynnys tulee tämän hallituksen esityksen joka lähipäivinä saadaan myötä alenemaan ja se on hyvä ja tärkeä pieni askel edelleen työllisyyden parantamiseksi tähän työmarkkinakiistaan ja sen suhteeseen esimerkiksi kansanvallan arvostamiseen palataan varmasti myöhemmin kun tätä työmarkkinakiistaa käytiin niin mediasta huomasin että ammattiyhdistysliikkeen kannalta hallituksen syntilistana oli paljon muuta tai muutakin kuin esillä ollut työsopimuslain muutos minua henkilökohtaisesti hämmästytti se että monissa ammattiyhdistysliikkeen edustajien puheenvuoroissa vaikutti siltä että eniten hiertää solmittu kilpailukykysopimus ja siihen kai viittasi sekin että kampanja työsopimuslain muutosta vastaan nimettiin ainakin sakn piirissä tällaiseksi viimeinen niitti kampanjaksi on myönnettävä että kilpailukykysopimuksessa on eräs merkittävä valuvika ja se on tietysti se että lomarahoja leikattiin vain julkisen sektorin työntekijöiltä kun taas itse olen sitä mieltä että jos lomarahoihin oli aihetta puuttua niin silloin olisi ollut oikeudenmukaista ja perusteltua leikata lomarahoja kaikilta tämä olisi myös taannut sen että ne jotka suomessa saavat kaikkein suurimpia palkkoja olisivat tulleet lomarahaleikkausten piiriin

kustannuskilpailukykyä onnistuttiin parantamaan ja sen seurauksena tämän parantuneen kustannuskilpailukyvyn seurauksena kymmenettuhannet suomalaiset ovat saaneet töitä ja jottei tarvitse luvuista riidellä niin sanotaan nyt näin että minä luulen että voimme olla salissa yksimielisiä ainakin siitä että tuhannet suomalaiset ovat saaneet töitä vaikka ekonomistien laskelmat puhuvat noin kolmestakymmenestätuhannesta kun näin on käynyt että tuhannet tai itse asiassa kymmenettuhannet työttömät ovat kilpailukykysopimuksen ansiosta saaneet töitä niin en ymmärrä miksi kilpailukykysopimus on sitten niin hiertävä kivi ammattiyhdistysliikkeen kengässä onko se työssä käyviltä työpaikkansa säilyttäneiltä liikaa vaadittu että he tyytyvät nollakorotuksiin ja työajan pidentymiseen kuudella minuutilla päivässä jos ja kun sen ansiosta kymmenettuhannet suomalaiset työttömät ovat saaneet työtä

sitä politiikkaa pitäisi juuri tehdä ja tukea pitää sanoa että sinänsä silloin kun kilpailukykysopimus tehtiin sen hyvistä puolista oli erittäin laaja yhteisymmärrys tässäkin salissa demarit ja vihreät kannattivat kilpailukykysopimusta ja toivottavasti kannattavat edelleen vasemmistoliitto oli ainoa puolue joka oli vastaan

niin palkansaajien reaaliansioiden kehitys tällä hetkellähän on hyvin positiivinen ja tälle vuodelle ja ensi vuodelle on arvioitu merkittävää reaaliansioiden nousua eli rouva puhemies summa summarum minun mielestäni kilpailukykysopimuksen jos halutaan olla solidaarisia työttömille ei pitäisi olla mikään kivi minkään ammattiyhdistysliikkeen kengissä ja pitäisi olla tyytyväinen siitä ja itse olen tyytyväinen siitä että suomessa kyettiin tekemään tällainen

laaja alainen sopimus ja sisällyttämään siihen sellaisia elementtejä jotka todellakin paransivat suomen kansallista kustannuskilpailukykyä ja se sopimus näin ollen johti siihen että tuhannet tai itse asiassa kymmenettuhannet suomalaiset työttömät saivat töitä

nyt täytyy sanoa että olen varsin tyytyväinen siihen mitä äsken kuulin mitä sanottiin sen takia että nyt edustaja zyskowicz ei todellakaan enää rehvastellut sadallakahdellakymmenellätuhannella työpaikalla vaan puhui huomattavasti pienemmistä summista sinänsä en lähde kiistelemään siitä kuinka monta työpaikkaa kiky sopimus toi tai kuka sen aikaansai tai miksi se tehtiin tähän maahan siitähän me voisimme kiistellä koko illan mutta se mikä on tosiasia on se että kilpailukykysopimus on varsin epätasa arvoinen se kohtelee siten ainoastaan yksiä ihmisiä kuten edustaja zyskowiczkin äsken sanoi sanoi ja myönsi mutta kuntapäättäjälle jos sallitte että tässä salissa sanoo pari sanaa kuntapäättäjän asemasta kilpailukykysopimus oli katastrofi miksi siksi että veromarkat menetettiin näitten kesälomarahojen seurauksena sellaisilla paikkakunnilla missä oli paljon julkisen puolen työntekijöitä verorahat pienenivät ja niitä ei kukaan kompensoi ja se vaikuttaa koko siihen kunnan talouteen ja kunnan talouden hoitamiseen se tarkoittaa hyvin monessa kunnassa tällä hetkellä sitä että veroäyriä on kunnallisveron osalta nostettava

ja tietysti myöskin niihin ihmisiin jotka ovat kilpailukykysopimuksen toimenpiteiden alaisuudessa jos valtionverotusta lievennetään niin sitten kuitenkin toisella puolella joudutaan nostamaan kunnallisverotusta joka koskee joka ikistä kuntalaista joka siellä saa jonkinnäköistä toimeentuloa sen sijaan valtionveron puolella helpotus ei koske jokaista kuntalaista koska jokainen kuntalainen ei yllä valtionveron tasolle nämä ovat niitä asioita että mitalilla on monesti useampia eri puolia sen määrän mikä on saatu työpaikkoja nyt luotua olisi pitänyt nostaa meidän verotuloja myöskin kunnallisverotuloja huomattavasti enemmän kuin mitä se on nyt pystynyt nostamaan toivoisin että me uskaltaisimme katsoa yhteisesti totuutta silmiin jos nyt puhutaan esimerkiksi aktiivimallista niin ei kahdeksantoista tuntia työtä kolmessa kuukaudessa nosta kenenkään ihmisen sosiaalista tasoa eikä vähennä kunnan sosiaalimenoja ne pysyvät aivan samanlaisina mitä sitten taas tulee tähän irtisanomissuojan heikentämiseen niin tässä kohdassa on todellakin pakko sanoa että minun matematiikkani on niin yksinkertaista että jos yksi sanotaan irti ja otetaan tilalle niin seitamon opetuksen mukaan se lopputulos on plus miinus nolla ei tule yhtään uutta työpaikkaa mutta toki ei vähenekään yksikään työpaikka että kyllä näitä asioita voidaan katsoa monelta monelta kantilta

arvoisa puhemies tässä ehdotuksessa on kyse aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon puuttumisesta niin kutsutulla väliyhteisölainsäädännöllä on ikävä kyllä kuvaavaa että ministeri orpo ei ole esittelemässä tätä kuten muitakaan veronkiertodirektiivin osia kuten korkovähennysrajoitusta johon sipilä ja orpo ovat palauttamassa niitä porsaanreikiä jotka orpon oma ministeriö oli jo poistanut

on niin sanottu pöytälaatikkoyhtiölaki väliyhteisölailla puututaan matalan verotuksen maihin rekisteröityjen pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön verosuunnittelussa sen soveltuessa verotetaan ulkomaalaisen pöytälaatikkoyhtiön tai väliyhteisön voitto suomessa jolloin verovälttely ei tuota mitään hyötyä se koskee eräissä tilanteissa myös sellaisia yhtiöitä joilla on liiketoimintaa matalan verotuksen maassa väliyhteisöä verotetaan yleensä suomen kahdenkymmenen prosentin yhteisöverokannalla ja mahdollinen matalan verotuksen maassa maksettu vero hyvitetään suomessa jolloin sitten kaksinkertaista verotusta ei synny suomen väliyhteisölaki on ollut voimassa vuodesta yhdeksänkymmentäviisi ja on selvää että siinä on eräitä aukkoja joiden vuoksi se ei täysin estä pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöä verovälttelyssä vuonna kaksituhattakuusi tehty veronkiertodirektiivi edellyttää suomea muuttamaan väliyhteisölainsäädäntöään eräiltä osin nyt kaksitoista vuotta myöhemminkään hallituksen esitys ei kuitenkaan käytännössä muuta nykytilannetta olennaiset porsaanreiät jäävät voimaan sentään uusia ei avata tältä osin hallituksen esitys tälläkin kertaa on heikompi kuin valtiovarainministeriön ensimmäinen lakiluonnos jossa eräitä aukkoja oli hiukan saatu umpeen epäilemättä elinkeinoelämän painostus on nyt näissä molemmissa veronkiertodirektiivin osissa ikävä kyllä tuottanut tulosta sdphän on ehdottanut ohjelmissaan väliyhteisölakiin eräitä tiukennuksia jotka poistaisivat sen keskeiset ongelmat esittelen niitä tuossa hetken päästä olennaisin väliyhteisölain ongelmahan on se että se ei käytännössä sovellu matalan verotuksen eta valtioihin rekisteröityihin yhteisöihin se johtuu kahdesta syystä ensiksi väliyhteisölaki voi soveltua vain jos väliyhteisö on saanut rekisteröintivaltiossaan niin kutsuttuja erityisiä veronhuojennuksia matala verotus ei itsessään ole erityinen verohuojennus mikä estää lain soveltumista esimerkiksi viroon rekisteröityihin sijoitusyhtiöihin toiseksi väliyhteisölaki soveltuu eta yhtiöihin vain jos niillä ei ole tosiasiallista toimintaa kyseisessä maassa verotuskäytännössä on katsottu että hyvin vähäinen toiminta esimerkiksi yksi työntekijä voi estää tämän lain soveltumisen jopa kymmenien miljoonien veroedun voi siis saada ja esimerkiksi stora ensohan säästi edeltävistä syistä vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakymmenen noin viisikymmentä miljoonaa euroa veroja näyttämällä sellukaupan voittonsa hollantilaisessa tytäryhtiössä jossa tänä aikana työskenteli

toisessa valtiossa joka nyt olisi voinut tiukentaa sääntelyä mutta tämäkin oli sitten liikaa eräille etupiireille tämän lisäksi lakiesityksessä on seuraavia muutoksia yksi pöytälaatikkoyhtiö voisi olla väliyhteisö kun suomalaisten määräysvalta on kaksikymmentäviisi prosenttia tällä hetkellä viisikymmentä prosenttia tämä on veronkierron torjunnan kannalta perusteltu muutos mutta sen käytännön merkitys pieni kaksi lain niin kutsuttua toimialapoikkeusta muutettiin hiukan ja samalla laajennettiin sen soveltumista yleisemmin palvelutoimintaan tällä hetkellä se soveltuu muun muassa laivanvarustusyhtiöihin jotka ovatkin hyödyntäneet aukkoa rekisteröimällä aluksia verokeitaisiin toimialapoikkeuksen laajentuminen voi mahdollistaa verovälttelyä eräissä tilanteissa ei senkään merkitys liene mikään valtavan suuri lopuksi arvoisa puhemies huomautan että sosiaalidemokraatit ovat pitäneet aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa esillä monissa yhteyksissä myös kansainvälisen veronkierron vastaiseen ohjelmaamme ja vero ohjelmaamme sisältyy erityisesti väliyhteisölakia koskevia kirjauksia joita voi nostaa esiin väliyhteisölaki on erityisen toimiva laki sillä se torjuu tehokkaasti verokilpailua ja ja estää investointeja matalan verotuksen maihin sen loiventamista ei siis voi perustella sillä että tuettaisiin investointeja suomeen päinvastoin löysä väliyhteisölaki kannustaa sijoittamaan muualle kuin suomeen vero ohjelman kirjauksista mainitsen ehkä tässä yhteydessä vain neljä yksi suomen nykyisen lain puutteet voidaan poistaa kun direktiivi toimeenpannaan jolloin se täytyy tehdä suomen nykylainsäädännön pohjalta eikä supistaa lain soveltamisalaa tämä onneksi on toteutumassa kaksi sen sijaan väliyhteisölakia tulee täsmentää niin että matalasti verotettujen väliyhteisöjen tulojen verottaminen on mahdollista myös eta alueen yhteisöihin kun väliyhteisön tulot eivät tosiasiallisesti kerry sen rekisteröintivaltiosta tällainen muutos tarvittaisiin kolme väliyhteisölain tulee koskea kaikkia matalasti verotettuja tuloja riippumatta toimialasta tai siitä minkätyyppisistä säännöksistä matala verotus johtuu väliyhteisölain tulisi soveltua yhteisöihin joiden verotus on alempi kuin seitsemänkymmentäviisi prosenttia suomen verosta nykyisinhän sääntö on viisikymmentä prosenttia näiden lisäksi on erittäin tärkeää muistaa se yksi lakialoite jonka olen tässä pöntössä aikaisemmin esittänyt viittaan siihen aivan lopuksi vain lyhyesti lakialoite kahdeksan kautta kaksituhattakahdeksantoista laajentaisi ulkomailla rekisteröityjen yhteisöjen verovelvollisuutta suomessa tuloverolaissa siten että ne ovat suomessa yleisesti verovelvollisia silloin kun niitä tosiasiallisesti johdetaan suomesta myös vmn asiantuntijatyöryhmä on ehdottanut asiaa aikanaan silloin kiinnitettäisiin huomiota siihen missä olisi tämän toiminnan virtuaalinen toimipaikka ja tällä on suuri merkitys myös jatkossa digitaalista verotusta uudistettaessa

arvoisa puhemies käytännössä väliyhteisö tarkoittaa tässä yhteydessä pöytälaatikko tai holding yhtiötä kyseessä on tärkeä laki ja mahdollisesti taas yksi menetetty mahdollisuus suitsia verovälttelyä ja aggressiivista verosuunnittelua väliyhteisösääntelyllä voidaan jos se tehokkaasti toteutetaan puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä hillitä valtioiden välistä verokilpailua suomen tämänhetkinen väliyhteisölaki sisältää aukkoja ja uudistusta todella kaivataan myönteistä hallituksen esityksessä on että se poistaa erityistä verohuojennusta koskevan poikkeuksen hyvää on myös se että lakia voidaan soveltaa jos suomalainen määräysvalta väliyhteisössä on vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia nykyisin rajana on viisikymmentä prosenttia toisaalta hallituksen esitys sisältää puutteita aivan kuten edustaja harakka äsken hyvin kuvaili hallituksen esitystä on myös oleellisesti heikennetty alkuperäisestä hallituksen esitysluonnoksesta ja se on suuri pettymys vielä lakiluonnoksessa edellytettiin että toiminta eli sijoittautuminen toisessa valtiossa on merkittävää jotta laki ei soveltuisi mutta nyt tämä kirjaus on poistettu eli tilanne säilyisi entisenlaisena nykyisenlaisena eli huonona myös haitallista verokilpailua ruokkivaa eta maiden ulkopuolella sijaitseviin tytäryhtiöihin sovellettavaa tomialapoikkeusta on laajennettu oleellisesti esityksen mukaan esimerkiksi teollisuus laivanvarustus ja myös monet muut palvelut olisivat soveltamisen ulkopuolella käytännössä loivennukset saattavat johtaa siihen että laki on tulevaisuudessakin yhtä aukkoinen ja tehoton kuin tähän asti eu ja eta alueella sijaitsevia ulkomaisia yhteisöä koskeva poikkeus mahdollistaa taloudelliseksi toiminnaksi määriteltävän hyvinkin keinotekoisia järjestelyitä lakiesitys on siis joiltain osin hieman eteenpäinmenoa mutta ei läheskään riittävästi jos ministeri olisi täällä paikalla mitä hän ei valitettavasti vaikka kyseessä on merkittävä laki niin kysyisin häneltä miksi miksi ihmeessä lakiesitys on tällä tavalla vesitetty alkuperäisestä luonnoksesta toivottavasti saamme tähän jossain vaiheessa vielä vastauksen mutta ainakin toivon että valiokuntatyössä tätä asiaa käsitellään erittäin huolellisesti sillä aggressiivisen verosuunnittelun ja haitallisen verokilpailun torjumisen tulee olla kansallinen prioriteetti niin tässä kansallisessa lainsäädännössä kuin suomen eu vaikuttamistyössä ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä valitettavasti näin ei sipilän hallituksen aikana tunnu olevan

arvoisa rouva puhemies en käytä koko neljääkymmentäviittä minuuttia koska oli ainoastaan yksi puheenvuoro varattu mutta kiinnitän huomiota muutamaan asiaan tärkein on se että meillä oli juuri ennen kesätauon alkua täällä irak selonteko ja tiedämme että tämä esitys että osallistuisimme myös tähän toiseen operaatioon tähän koulutusoperaatioon naton joukkojen kanssa tuli muutama viikko sen jälkeen elikkä kun me syyskuussa täällä käsittelimme selonteon palautekeskustelua meillä oli ollut tämä paperi odottamassa jo kuukausia jotenka nousee kysymys mitenkä puolustusministeriössä asioita organisoidaan koska olisi ollut vähintäänkin kohtuullista ja ja järkevää että tämä sali olisi samanaikaisesti keskustellut näistä kahdesta operaatiosta irakissa joissa suomalaiset ovat kouluttamassa mutta näin nyt ei ei tehty suomi on ollut irakissa näissä operaatioissa ja erittäin hyvää tulosta jos katsotaan ei pelkästään suomalaisten osalta vaan koko operaation osalta isilin nykyiseen asemaan verraten erittäin tyytyväinen olen siihen kohtaan että tässä suomi samalla kun kantaa kansainvälistä vastuutaan myöskin rauhantyössä toimii kriisinhallinnassa joka ei ole ollut ihan aina kaikkien ykkösprioriteettina tällä hallituksella nyt tähän versioon on ottanut myöskin naiset ja tytöt mukaan siinä edellisessä sosiaalidemokraatit esittivät että ykn päätöslauselman mukaisesti olisi vahvemmin otettu tyttöjen ja naisten asema kriisinhallinnassa ja koulutusoperaatiossa ja sodankäynnin osalta mutta niin ei tapahtunut toivottavasti tämä linja tästä jatkuu ja paranee ja tässä kohtaa tyttöjen ja naisten asema joka on eittämättä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tämä on laki kuntien ja valtion virkamiesten työsuhteiden heikentämisestä ja viime viikolla äänestimme jo useamman pykälän kohdalta mutta kun tässä on kolme lakiesitystä niin näistä yksi on semmoinen mitä esitämme hylättäväksi kokonaan se koskettaa erityisesti kunnallisia viranhaltijoita ja siinä ollaan siis heikentämässä työehtoja niin että takaisinottovelvollisuutta ollaan lyhentämässä elikkä kun viranhaltija syystä tai toisesta on on sanottu irti niin sitä aikaa milloin hänelle pitää tarjota seuraavaa työtehtävää joka tulee sen samaisen viraston yhteyteen ollaan lyhentämässä siihen ei ole mitään järkevää perustetta koska ainoa peruste on hallinnollinen taakka ja hallinnollinen taakka ei ole kyllä kovin suuri eli lähettää se sähköposti kahdentoista kuukauden tai kahdenkymmenenneljän kuukauden aikana toinen asia mikä on tässä esityksessä jota esitämme hylättäväksi on keino jolla hallitus sanoo parantavansa työllisyystilannetta niin että pitkäaikaistyöttömät voivat tulla valituiksi kunnalliseen virkaan jopa ilman hakua mutta ongelmakohta tässä on että voidaan valita määräajaksi ilman perusteita minä en vieläkään ole löytänyt tai tiedä yhtään semmoista virkaa mihinkä pitkäaikaistyötön voitaisiin vuodeksi valita määräaikaiseksi ilman perustetta koska tietääkseni kaikkiin virkoihin jotka olemassa kuuluu aikamoinen koulutusvaatimus ja myöskin siihen viran sisään hyppääminen ei ole ihan yksinkertaista sen takia tämmöinen lyhytaikainen keikka jossain viranhoidossa ei ole kyllä perusteltu ja toinen näkökulma siihen on että viroissa ei toimi se sama logiikka kuin työsuhteisten osalta että markkinat heittelehtivät että joskus tuotetta myydään enemmän ja joskus vähemmän se ei virkojen perustamisen osalta ole kyllä peruste vaan virkoihin tarvitaan aina jokin muu peruste ja se on yleensä hallinnollinen tehtävä tästä syystä emme ymmärrä myöskään tätä tätä logiikkaa joka joka on siis hylyn toinen osa tässä toisessa lakiesityksessä

arvoisa puhemies tällä kaudella olemme nähneet kun hallitus on täällä jo työsuhteen ehtoja ollut heikentämässä nythän tämä linja jatkuu todella täällä virkasuhteiden puolella aikaisemminkin on tullut ilmi

lakiesityksen suurin ongelma liittyy siihen että näitä toimenpiteitä tai niiden vaikutuksia ei voida kyllä perustella sen paremmin tilasto kuin tutkimustiedollakaan sen sijaan mistä enemmän on näyttöä nämä esitykset kylläkin heikentävät ihmisten irtisanomissuojaa lisäävät työelämän epävarmuutta ja epätasa arvoa sekä jäykistävät työmarkkinoita vähentämällä halukkuutta työpaikan vaihdoksiin arvoisa puhemies on helppo yhtyä siihen mitä edustaja paatero tuossa edellä totesi otan nyt vaan vielä yhden asian esille täältä liittyen tähän koeajan pidentämiseen todella myös sitten julkisella puolella työnantajan olisi siis mahdollista pidentää koeaikaa esimerkiksi sellaisissa tapauksissa että viranhaltija on ollut vaikkapa perhevapaalla koeajan aikana ja tämän takia oltaisiin pidentämässä sitten koeaikaa jokainen ymmärtää kun puhutaan naisvaltaisista aloista että ei tämä varmaan tasa arvon kannalta nyt kovin hyvä signaali ole kun enemmänkin olemme yrittäneet viedä suomea siihen suuntaan että meillä työmarkkinoillakin tilanne menisi parempaan suuntaan että olisimme tasa arvoisemmassa asemassa niin tällaisilla muutoksilla hallitus on kyllä taas vetämässä mattoa jalkojen alta esimerkiksi tuoreilta äideiltä

arvoisa rouva puhemies edustaja räsänen juuri tässä toi sen keskiön että mitä me olemme tekemässä taas meidän pitäisi pystyä edistämään tasa arvoisuutta joten mitä tämä hallitus sitten tekee tälläkin esityksellä on jollakin tavoin käsittämätöntä se että puhutaan toisaalla toista ja sitten kuitenkin ollaan tekemässä toisenlaisia päätöksiä ja lakiesityksiä joilla ei mahdollisteta tätä miesten ja naisten tasa arvoisuutta näin miesten viikkona tietysti haluaisin korostaa miestenkin tasa arvoisuutta tässä keskustelussa mutta niin kuin edustaja paatero erittäin hyvässä puheenvuorossaan toi esille niin kyllä meidän pitäisi nähdä mitä ovat työsuhteet mitä on määräaikaisuus ja mikä on se työsuhdeturva kyllä meidän ihan oikeasti vaikka meitä nyt on tässä vain muutama edustaja salissa

niin kuin sieltä sieltä puolelta sanottiin pitää nähdä tämä kokonaisuus pitää nähdä kokonaisuuksia eikä vain se mitä ollaan tekemässä

niin painokasta sanottavaa että meinasi kuitenkin se tärkein unohtua eli se että kannatan tätä edustaja paateron tekemää esitystä jotta tämä hylättäisiin arvoisa puhemies ehkä tähän voi vielä todella todeta sen että jos meillä julkilausuttuna tavoitteena on niin kuin olen kuullut että kaikilla puolueilla on siihen suuntaan että työelämästä pitäisi saada entistä tasa arvoisempi tasa tänä päivänä on niin se vaatii kyllä sitten erilaisia tekoja sen puolesta ja nyt on todella tilanne se niin kuin edustaja myllykoski hyvin totesi että sanat ja teot eivät kyllä tässä hallituspuolueilla kohtaa toivoa sopii että tämän myös sitten ihmiset muistavat kun siirrymme ensi keväänä kohti vaaleja ja sitten ihmiset saavat päättää minkälaisella politiikalla tästä sitten jatketaan eteenpäin ja toivon mukaan arvoisa puhemies koittaa vielä se aika kun näissä työehdoissa ei aina mentäisi siihen suuntaan että mitä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja eerola

puhemies hallituksen esitys kuusikymmentäneljä pelastuslain muuttaminen eli nämä nuohouskuviot suurimmassa osassa maata niin kuin tiedämme on ollut käytössä piirinuohousjärjestelmä jossa alueen pelastustoimi on kilpailuttanut ja valinnut alueelle toimivat nuohousyritykset sekä päättänyt edelleen nuohouksen hinnasta piirinuohousjärjestelmästä on nyt jo kuitenkin luovuttu osassa maata näillä ehdotetuilla pelastuslain muutoksilla siirrytään suomessa nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan ihan koko maassa alueen pelastustoimelta on tarkoitus poistaa velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä ja samalla piirinuohoukseen liittynyt on myöskin tarkoitus lopettaa valiokunta tähdentää että nuohoustyön sisältöön ja nuohouksen määräväleihin ei tässä ehdoteta nyt minkäännäköisiä muutoksia nuohous on tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste rakenne ja käytetty polttoaine vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein kuten tähänkin asti ja vapaa ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa kolmen vuoden välein ja sekin on niin kuin nykyisellään myös rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus huolehtia nuohouksesta säilyy entisenlaisena nuohouksesta säilyy entisenlaisena tämän nykyisen piirinuohousjärjestelmän mukaisella pelastustoimen järjestämisvastuulla ja siihen liittyvällä hintasääntelyllä on pyritty turvaamaan kohtuullisen hintaisten nuohouspalvelujen saatavuus myöskin haja asutusalueilla tämän saadun selvityksen mukaan palvelujen saatavuudessa ja laadussa on ollut jossain päin suomea jonkin verran ongelmia millään alueella ei ole kuitenkaan tarvinnut turvautua siihen että pelastuslaitos olisi tuottanut nämä nuohouspalvelut täysin omana työnään nuohousta koskevan sääntelyn tavoitteena on jo ollut korostaa kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden omaa vastuuta paloturvallisuudesta sekä keventää yritystoimintaa koskevaa sääntelyä mahdollistamalla palvelujen vapaaseen tarjontaan perustuvaa nuohousjärjestelmää näillä nyt ehdotetuilla muutoksilla tätä pyrkimystä entisestäänkin korostetaan kun piirinuohousjärjestelmästä luovutaan kokonaisuudessaan uudistuksen taustalla vaikuttavat myöskin eun palveludirektiivin ja voimassa olevan hankintalainsäädännön olemassa olevat vaatimukset valiokunta toteaa että ehdotettu sääntely selkeyttää järjestelmää valtakunnallisesti sopimusperusteinen järjestelmä lisää asiakkaan mahdollisuuksia valita omatoimisesti nuohouspalvelun tuottaja toivomallaan aikataululla tämän hallituksen esityksen valmistelussa on arvioitu että nuohouspalvelujen saatavuus toteutuu riittävällä tavalla markkinaehtoisestikin ilman että palvelujen järjestämisvastuusta on tarpeen sen kummemmin säädellä piirinuohouksen loppumisen myötä nuohousyritysten elinkeinon harjoittamista koskeva sääntely kevenee minkä uskotaan parantavan yritysten toimintaedellytyksiä ja helpottavan uusien yritysten tuloa tälle alalle myös toimiminen osa aikaisesti nuohousyrittäjänä on aiempaa helpompaa tämän uuden käytännön myötä nuohousalan yrityksiä on nykyisin noin nelisensataa valtakunnallisesti näistä suurin osa on toiminut piirinuohousyrityksinä valtaosa nuohousyrityksistä on paikallisesti toimivia yrityksiä tämä ala työllistää tällä hetkellä noin seitsemänsataa viiva kahdeksansataa nuohoojaa eli tästä voi laskea helposti että yhtä yritystä kohden on suunnilleen kaksi kappaletta työntekijöitä tämän uudistuksen odotetaan odotetaan lisäävän näitten nuohousyritysten määrää ja sitä kautta myös työllisyyttä kun yritystoiminnan aloittaminen on jatkossa mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista tähän uudistukseen liittyy kuitenkin myös palvelujen saatavuuteen ja nuohouksen kattavuuteen liittyviä riskejä ja tästä syystä valiokunta painottaakin että keskeistä uudistuksen toteutumisessa on että

selvitetään se onko nuohousrekisterille jatkossa tarvetta sekä se miten nuohouspalvelujen asiakas voi varmistaa sen että tämä henkilö joka tulee tarjoamaan näitä nuohouspalveluja täyttää nuohoojan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset ja että hän on muutenkin rehellinen ettei hän vie voisiko tässä käyttää sellaista ilmaisua tuhkatkin pesästä tähän valiokunnan mietintöön jätettiin myöskin vastalause olin siinä itsekin mukana mutta kun huomaan että edustaja paaterokin on paikalla niin jätetään se hänen esiteltäväkseen mutta tämä valiokunnan lausumaehdotus suoraan luettuna kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus tarkkaan seuraa nuohousta koskevan lainsäädännön uudistamisen vaikutuksia erityisesti paloturvallisuuteen sekä nuohouspalvelujen saatavuuteen laatuun ja hintaan uudistuksen toimeenpanosta on annettava kirjallinen selvitys hallintovaliokunnalle vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun mennessä lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän onko nuohousrekisterille jatkossa tarvetta sekä miten nuohouspalvelujen asiakas voi varmistaa että palveluntarjoaja täyttää nuohoojan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

tämä tarkoittaisi elinkeinon harjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista ja erityisesti tämä seikka aiheuttaa pelkoja ihmisten keskuudessa myös se että ajatellaan kenen tahansa pääsevän nuohoamaan vanhusten omakotitalojen savupiippuja ikkunanpesun ohella aiheuttaa huolta suomessa on yhteensä noin yksi pilkku kaksikymmentäseitsemän miljoonaa nuohottavaa kiinteistöä joista seitsemänkymmentäneljä prosenttia on asuinrakennuksia ja kaksikymmentäviisi prosenttia vapaa ajanasuntoja nykyisillä nuohousväleillä nuohous tulisi tehdä vuosittain hieman yli miljoonassa kiinteistössä nuohouksen muuttamista on valmisteltu kauan jo vuodesta kaksituhattakaksitoista tällä hetkellä pelastuslaki vaatii rakennuksen omistajaa ja ja haltijaa huolehtimaan että tikkaat ovat kunnossa ja tulisija sekä savuhormi nuohottu tietyin väliajoin lisäksi alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueella mikään pelastuslaitos suomessa ei ole tuottanut nuohousta omana työnään vaikka se olisi ollut lain mukaan mahdollista sen sijaan yleisin palvelun järjestämisen tapa on piirinuohousjärjestelmä eli pelastuslaitos kilpailuttaa nuohouksen piireittäin tietylle palveluntuottajalle valittu nuohoajayritys noudattaa pelastuslaitoksen sopimaa taksaa ja sillä on velvollisuus tarjota nuohousta kaikkiin alueensa kohteisiin myös esimerkiksi haja asutusalueiden mökkeihin vastaavasti sillä on yksinoikeus lakisääteiseen nuohoukseen piirialueella asiakas voi silti ostaa lisänuohouksia miltä yritykseltä haluaa kolmas vaihtoehto on sallia että rakennuksen omistaja tai haltija ostaa nuohouksen itse joltain palveluntuottajalta tätä on ollut koekäytössä muutamilla alueilla esityksen pelkona pidetään hintapainetta mikäli nuohooja ei enää tarjoa palveluitaan asuinalue kerrallaan lisäksi pelätään ettei yrittäjiä kiinnosta tarjota palveluita sivussa oleviin kohteisiin tai palvelun hinta matkakuluineen nousee heille liian korkeaksi joka tapauksessa nuohottavien kohteiden määrä harvaan asutulla alueella on vähentynyt asutuksen vähentyessä ja taajamissa se on kasvanut koska yhä useammassa omakotitalossa on tulisija oikeastaan jokaiseen omakotitaloon tulisi vaatia jonkinlainen tulisija se olisi suomen kaltaisessa kylmässä maassa viisautta tämän esityksen mukaan nuohoustyön sisältöön ja nuohouksen määrän väleihin ei ehdoteta muutoksia nuohous on tehtävä edelleen riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste rakenne ja käytetty polttoaine vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on nuohottava edelleen vähintään vuoden välein ja vapaa ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa kolmen vuoden välein myös rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus huolehtia nuohouksesta säilyy entisellään siihenkään ei tällä esityksellä olla tekemässä muutosta tärkeää tässä koko uudistuksen toteutumisessa on että nuohouspalveluja on jatkossakin saatavilla riittävästi ja kohtuulliseen hintaan koko maan alueella itse paloturvallisuuden kannalta on keskeistä että kiinteistöjen omistajat huolehtivat nuohousvelvoitteestaan ja että nuohouspalvelun laatu säilyy hyvänä näistä asioista ei saa tinkiä mielestäni nuohouksen järjestämistavalla ei ole vaikutusta paloturvallisuuteen vaan sillä että nuohous ja tarkastus tehdään säännöllisesti ja ammattitaitoisesti nuohoojalla säilyy edelleen nykyinen ammattitutkintovaatimus nuohoojalla tulee siis olla jatkossakin nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala ihan kuka vain ei siis voi harrastaa nuohoustoimintaa arvoisa rouva puhemies on selvää että näin tärkeää lakimuutosta tulee seurata ja tehdä tarvittavia muutoksia jatkossa mikäli niin katsotaan tarpeelliseksi pidänkin hallintovaliokunnan tekemää lausumaehdotusta tässä esityksessä erittäin hyvänä

arvoisa rouva puhemies kuten puheenjohtaja äsken kertoi tähän on liittynyt varsin paljon kritiikkiä ja niinpä olemme jättäneet sitten myöskin tähän vastalauseen jossa on siis sosiaalidemokraattiset edustajat vasemmistoliitto vihreät ja perussuomalaiset yhteinen vastalause emme esitä koko lakia hylättäväksi koska siellä on muutama hyvä kohta muun muassa ilmoitukset siitä missä kunnossa tikkaat ja muut ovat katolla ja ne ovat ihan perusteltuja koko lakiesitys lähtee tämän hallituksen yleisestä ideologiasta siinä että julkinen puoli ei voi enää tuottaa eikä julkinen puoli ole missään mukana vaan kaikki annetaan markkinoille ja bisnekselle näinhän on muun muassa kuntien puolelta jo tehty jätehuollon osalta ollaan tekemässä työllisyyden palveluiden osalta on romutettu työterveyshuolto ja nyt ollaan pistämässä markkinoille sote uudistus kokonaisuudessaan tai suurelta osin ja nyt sitten yksi osa täällä on tämä nuohouksen osa surullista on että tämän jälkeen alueilla ei saada päättää mikä olisi paras malli ja mikä olisi järkevin millekin alueelle tähän mennessä on siis ollut mahdollista tehdä niin ainakin kahdella alueella on kokeiltu

suurimmassa osassa suomea järjestelyissä on piirinuohousjärjestelmä ja sitten on vielä hätävarana ollut mahdollista pelastuslaitoksen järjestää nuohoustoimintaa nuohoukseen ei jätetty edes sitä kohtaa mikä soten puolelle on kirjoitettu lakiin sikäli mikäli se menee tässä talossa läpi että jollei markkinaehtoista toimintaa ole on julkisen puolen se järjestettävä vaan tämän lain mukaan kielletään julkisen puolen järjestäminen elikkä en tiedä mitä tapahtuu niillä osin maata jos semmoisia paikkoja tulee missä ei tule yhtään markkinaehtoista toimijaa ainakaan niillä hinnoilla millä ihmiset voisivat sen se on sitten varmaan nähtävänä ja seurannassa tulevaisuudessa vastuu tässä kohtaa siis siirtyy yhä enemmän ja enemmän sille kiinteistön omistajalle ja nämä kysymykset jotka tässä ovat jo tulleet esille tulevat sitten kiinteistön hoitajan vastuulle muistaa se milloinka näitä nuohouksia on edellisen kerran tehty valvoa sen hintaa koska nykyisin tämän uuden lain mukaan kenelläkään muulla ei ole siihen hintaan mitään sanottavaa elikkä hinta voi vaihdella riippuen muun muassa siitä missä asuu ja tässä kohtaa vaikkapa pitkällä etäisyydellä olevat tai saaristoiset alueet tulevat varmaan huomaamaan sen omassa omassa palveluvalikoimassaan että hinta on varmaan aika lailla toisenlainen heille kuin kuin sitten alueilla joilla on paljon kiinteistöjä samaten saatavuuden osalta on vastuu elikkä markkinointia varmasti tulee mutta toisaalta jos ei niin sitten se on kiinteistön omistaja itse joka etsii eri yrittäjiä saadakseen nuohouksen järjestettyä samoin kiinteistön hoitajat valvovat laadun itse elikkä heillä pitää olla osaamista ja ymmärrystä mitä nuohous oikeasti tarkoittaa mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu sillä jo nyt on on jonkun verran tiedossa ylimääräisiä tarkastuksia tai puhdistuksia tai tai laitteiston läpikäyntejä joilla ei ole mitään tekemistä paloturvallisuuden kanssa mutta näistä vastaa siis tämän jälkeen vain ja ainoastaan kiinteistön omistaja muun muassa etelä karjalassa tämä markkinaehtoinen malli on ollut toiminnassa ja siellä monet käyttäjät ovat olleet sitä mieltä että se on erittäin toimiva järjestelmä muutamien vuosien jälkeen varmaan nähdään mikä on lopputulos sillä nuohousten määrät ovat onko sillä sitten tulevaisuudessa vaikutuksia paloturvallisuuteen nuohousten määrät vähenevät vaikka me tiedämme kuinka paljon ihmisillä nykyisin on takkoja ja ja kaikkea muuta jopa ehkä enemmän kuin jonkun aikaa sitten elikkä paloturvallisuushan tässä on ollut aikanaan kun tätä on tehty se suuri kysymys muutenhan tämän oltaisiin voitu ennen vanhaankin antaa olla jokainen ihminen nuohotkoon itsekseen järjestelmällä mutta on katsottu että on tarvetta paloturvallisuuden vuoksi tehdä tämmöinen järjestelmä joka nyt siis puretaan nykyisessä mallissa siis on ollut mahdollisuus tehdä näillä kolmella eri järjestelmällä erityisesti tässä piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos on vastannut tästä kilpailuttanut tarkastanut laadun tarkastanut ammattipätevyydet tarkastanut yrityksen taustat nyt tätä ei tee kukaan paitsi se kiinteistön omistaja ja pelastuslaitos on tässä tapauksessa myöskin määritellyt sen hinnan se hinta ei ole niiden kilometrien mukaan missä se kiinteistö sattuu sijaitsemaan vaan samalla samalla alueella tai saman piirin sisällä on sama hinta samalla pelastuslaitos on pitänyt listaa kiinteistöistä missä nuohous on suoritettu kaikkialla se ei välttämättä ole ollut ihan ajan tasalla mutta joka tapauksessa nämä piirinuohoojat ovat olleet velvollisia kertomaan kuinka monessa ja missä kiinteistöissä on käyty tätä ei tule enää olemaan tämä peruutetaan tässä laissa huoli meillä on siitä että tässä kyllä edellytetään ammattipätevyyttä nuohoojilta mutta suomeen ei vielä ainakaan haluta luoda rekisteriä mistä sitten se ostaja eli se kiinteistön omistaja joka nuohousta tilaa voisi tarkistaa onko tällä kyseisellä ihmisellä joka itseään markkinoi nuohoojana sitä ammattipätevyyttä keskustelimme tästä hallintovaliokunnassa pitkään että pitäisikö se olla ja nyt tähän tuli muotoilu että että tulevaisuudessa sitä harkitaan pitäisikö tämä ammattirekisteri olla meillä on aika monessa hyvin merkittävässä ammatissa rekistereitä ja tietoja siitä ketkä ovat oikeasti lääkäreitä ja meillä on myöskin tietoja siitä ketkä ovat insinöörejä ketkä saavat suunnitella minkäkinlaisia siltoja tai taloja tai muuta mutta nyt nuohoojien osalta tätä tietoa kuluttajalle ei haluta meillä on valitettavia kokemuksia ihan viime vuosilta tiedossa kun me vaikkapa jätevesiasetusta että mitenkä ihmiset liikkeelle myymään erilaisia jätevesijärjestelmiä kymmenientuhansien eurojen hinnalla ilman että heillä oli minkäännäköistä pätevyyttä ilman että niillä vastaanottavilla kiinteistön omistajilla olisi ollut mahdollisuutta arvioida onko tämä nyt järkevää toimintaa vai ei sen takia olisin toivonut että tämä olisi säilynyt yhä edelleen ja toivon yhä edelleen että tämä ammattirekisteri tähän tultaisiin liittämään samoin toivon että tämä kiinteistörekisteri toteutuisi mahdollisimman nopeasti

nyt on kerrottu että kun tämä siirtyy digitaalisuuteen niin voi olla että tulevaisuudessa olisi rekisteri mihin sitten ilmoitetaan mitkä kiinteistöt on nuohottu ja mitkä eivät ole mutta tällä hetkellä sitäkään ei siis tule

arvoisa rouva puhemies en itse ole ollut käsittelemässä tätä lainsäädäntöä eduskunnassa mutta olen saanut muutamia yhteydenottoja näihin nuohouspalveluihin liittyen ja ja itse asiassa nimenomaan tästä minkä

tai tiedosta mistä voisi varmistaa sen sen ammattipätevyyden kyllä mielestäni sitä kannattaa vakavasti pohtia itse olisin valmis viemään sitä jo jo

samassa yhteydenotossa tuotiin esille myös kuntotarkastukset joissa on vastaavan tyyppisiä tilanteita eli ei ole oikein tietoa kuka niitä milläkin tavalla tekee ja ja silloin tietysti se jää hyvin paljon palvelua tuottavan kertomuksen varaan mikä on hänen osaamisensa ja ja minkälaisesta tarkastuksesta on on kyse itse olen opettaja ja olen esittänyt myös opettajille tällaista rekisteriä meillä ei itse asiassa ole tänä päivänä sellaista rekisteriä mistä lapsen koululaisen vanhemmat taikka isommat koululaiset tai lukiolaiset voisivat varmistaa esimerkiksi oman opettajansa pätevyyden meillä ei tällä hetkellä suomessa valvota esimerkiksi sitä minkälaisella koulutustaustalla ollaan opettajan tehtävissä voidaan tehdä pitkiäkin sijaisuuksia ja olla epäpätevänä opettajan tehtävässä kyllä olisi oikeus ja kohtuus että niissäkin olisi rekisteri josta voisi katsoa olen itse tehnyt jo aikoja sitten esityksen opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta niin että se olisi käytössä vain niillä jotka ovat koulutuksen siihen työhön saaneet se on yksi vaativimpia tehtäviä ja tärkeitä tehtäviä joissa koulutus tulee kyllä kyllä nopeastikin näkyviin näkyviin erityisesti silloin kun oppilaissa on niitä jotka tarvitsevat erityistä tukea tai tai tarvitsevat jotain jotain muutakin apua kuin sitä tavallista koulun arkea arvoisa puhemies annan kyllä itse vahvan tuen tälle ammattipätevyysrekisterille myös nuohouspalveluiden osalta olisi hyvä että tällaisissa asioissa voitaisiin varmistaa pätevyys rekisterin kautta ja ja näin tilaaja tietäisi saavansa sitä mitä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja eerola esittelypuheenvuoro

puhemies hallintovaliokunnan mietinnössä ehdotetaan hyväksyttäväksi laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä ehdotetulla lainsäädännöllä pannaan kansallisesti täytäntöön niin sanottu rikosasioiden tietosuojadirektiivi tätä ehdotettua lakia soveltavat poliisi syyttäjät yleiset tuomioistuimet rikosseuraamuslaitos tulli rajavartiolaitos ja monet muut toimivaltaiset viranomaiset lakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn silloin kun kyse on rikoksen ennalta estämisestä paljastamisesta selvittämisestä tahi sitten syyteharkintaan saattamisesta lakia sovelletaan myöskin silloin kun kyse on liittyvästä syyttäjän toiminnasta rikosasiain käsittelemisestä tuomioistuimessa rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanemisesta taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelemisesta tai sitten tällaisten uhkien ehkäisemisestä lakia sovelletaan myöskin puolustusvoimien poliisin ja rajavartiolaitoksen käsitellessä henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä tämä säännös ei pohjaudu direktiiviin vaan tältä osin kyse on meidän kansallisesta ihan omasta ratkaisusta tämä ehdotettu rikosasioiden tietosuojalaki on luonteeltaan yleislaki eli sitä sovelletaan jollei muualla lainsäädännössä säädetä jollakin toisella tapaa lakia soveltavilla viranomaisilla on myös hallinnonalakohtaista erikoissääntelyä rikosasioiden tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista kuten käsittelyn lainmukaisuudesta käyttötarkoitussidonnaisuudesta tarpeellisuudesta ja virheettömyydestä laissa on myöskin erityissäännöksiä esimerkiksi jollain tavalla arkaluonteisiksi tiedoiksi katsottavien tietojen käsittelystä lisäksi laissa säädetään rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuusta rekisteröidyn oikeuksista tietoturvallisuudesta tietosuojavastaavasta vaatimuksista joita tulee noudattaa kun henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin edelleen lain noudattamisen valvonnasta ja oikeussuojakeinoista ja seuraamuksista lain noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu samanaikaisesti tämän direktiivin kanssa on annettu eun yleinen tietosuoja asetus johon liittyy toinen hallituksen esitys jota itse asiassa käsitellään ihan tässä kohta rikosasioiden tietosuojalaissa tarkoitetut viranomaiset soveltavat tätä tietosuoja asetusta ja sitä täydentävää kansallista lainsäädäntöä silloin kun on kyse muusta direktiivin alaan kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä rikosasioiden tietosuojalakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä meillä tuli esille useita esimerkiksi rekisteröidyn oikeussuojakeinoihin liittyviä kysymyksiä jotka tulivat esille myös tämän kohta seuraavan hallituksen esityksen numero yhdeksässä yhteydessä hallintovaliokunta pitää lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi perusteltuna että kansalliset lainsäädäntöratkaisut ovat näiden kysymysten osalta mahdollisimman yhtenäisiä mainittujen esitysten välillä on myös perusteltujakin eroavaisuuksia merkitystä on muun muassa sillä että toisin kuin tätä tietosuoja asetusta ja sitä täydentävää

mihinkä viittasin äsken joita sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tätä ehdotettua rikosasioiden tietosuojalakia soveltavat lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan siihen valitut viranomaiset perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti nämä lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä tämä ensimmäinen lakiehdotus kuitenkin vain mikäli valiokunnan

pykälästä tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon lisäksi myös lakivaliokunta on antanut esityksestä lausunnon hallintovaliokunta puoltaa arvoisa puhemies hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä valiokunnan mietinnöstä ilmenevin huomautuksin ja muutosehdotuksin

arvoisa puhemies nyt tosiaan mihinkä edellisessä puheenvuorossani jo vähän viittasinkin tässä hallintovaliokunnan mietinnössä on kyse eun tietosuoja asetusta täydentävästä kansallisesta lainsäädännöstä eun tietosuoja asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta ja siinä säädetään muun muassa rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista asetus jättää kuitenkin tiettyjä mahdollisuuksia joihinkin kansallisiin poikkeuksiin ja sitten tarvittaviin täsmennyksiin joista säädetään tällä ehdotetulla tietosuojalailla kansallista liikkumavaraa ehdotetaan käytettäväksi sellaisissa tilanteissa joissa nykyisen henkilötietolain kumoamisesta seuraisi tarve kansalliseen säätelyyn esimerkiksi vaikkapa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen säilyttämiseksi eräissä tilanteissa tai tieteellisen tutkimuksen edellytysten säilyttämiseksi säilyttämiseksi mahdollisimman pitkälle nykyisen hyväksi havaitun kaltaisina kansallista liikkumavaraa on mahdollista käyttää myös myöhemmin esimerkiksi kun annetaan erityislainsäädäntöä tähän kansalliseen liikkumavaraan liittyy myöskin ikäraja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta suoraan lapselle valiokunta puoltaa hallituksen ehdottamaa kolmentoista vuoden ikärajaa tätä nuorempi lapsi tarvitsisi tarvitsisi vanhempien suostumuksen näitten henkilötietojen antamista edellyttävien palvelujen käyttämiseen suomessa tämä lapsen ikäraja olisi siten siis alempi kuin tietosuoja asetuksessa säädetty raja siellä tietosuoja asetuksessa on siis kuusitoista vuotta suomen ikäraja vastaisi muitten pohjoismaitten siis lähinnä ruotsin ja tanskan linjaa hallintovaliokunta pitää tärkeänä toimia joilla vaikutetaan siihen että lapset ja nuoret voivat toimia turvallisesti tuolla verkon ihmeellisessä maailmassa valiokunta on korostanut muun muassa mediataitojen merkitystä ja verkkopalveluiden käyttöehtojen ymmärrettävyyttä tämä tietosuoja asetus sisältää myöskin velvoitteita näille jäsenvaltioille esimerkiksi pitää nimetä kansallinen valvontaviranomainen ja säätää siihen liittyvistä asioista tämän lisäksi on sovitettava yhteen tietosuoja asetuksen mukainen henkilötietojen suoja eräiden muiden oikeuksien kuten vaikkapa sananvapauden ja julkisuusperiaatteen kanssa ehdotus tietosuojalaiksi sisältää myös näitä koskevat ehdotukset

lisäksi ehdotetun tietosuojalain nojalla tämä tietosuoja asetus tulisi eräin rajauksin sovellettavaksi myöskin silloin kun henkilötietojen käsittely jäisi tietosuoja asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on antanut tässä asiassa kaksi lausuntoa ensimmäisen lausunnon mukaan nämä lakiehdotukset voidaan käsitellä ihan tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ensimmäinen lakiehdotus kuitenkin vain mikäli valiokunnan sen eduskunnan valtiopäivätoimintaan kohdistuvasta soveltumisalasta valvontaviranomaisen ylimpiin laillisuusvalvojiin kohdistuvasta valvontavallasta hallinnollisten seuraamusten määräämismenettelystä sekä henkilötietolain kumoamisesta tekemät tämmöiset valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon eli vain siinä tapauksessa hallintovaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoa vielä lisäksi hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen liittyvästä sääntelykokonaisuudesta perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan hallintovaliokunnan lausuntopyynnön liitteenä olleet pykäläehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunta kuitenkin edellytti myös muiden erityisesti oikeusturvaan liittyvien huomautusten huomioimista tässä mietinnössä lisäksi valiokunta on antanut esityksestä lausunnon perustuslakivaliokunnan lausuntojen johdosta hallintovaliokunta ehdottaa tätä olevaa lakiehdotusta muutettavaksi muun muassa siten että seuraamusmaksun määrää tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun yhdessä muodostama ikään kuin seuraamuskollegio tätä seuraamusmaksua koskeva päätös tehtäisiin esittelystä ja siihen saisi hakea muutosta valittamalla asiasta hallinto oikeuteen

hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa on hallituksen esitys lakivaliokunnan lausunto ja muu asiassa saatu selvitys huomioiden huolehdittu muiltakin osin oikeusturvaa parantavista menettelyistä näistä keskeisimpiä ovat muun muassa äänestysmenettelyn sääntely muutoksenhakuoikeus seuraamusmaksupäätöksestä sitten lisäksi seuraamusmaksun ja sen täytäntöönpanon vanhentuminen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus lainvoimaisena hallinnon yleislakien soveltaminen menettelyyn viranomaisen selvitysvastuu ja ja näyttövelvollisuus ja niin edelleen lisäksi mietinnössä ehdotetaan

tähän sääntelyyn selkeytyksiä ja moninaisen terminologian täsmennyksiä oikeusturvanäkökohtien kannalta tärkeitä ovat myös rangaistussäännöksiin tehtävät tarkennukset hallintovaliokunta tässä mietinnössä korostaa että tietosuojasääntelyn soveltamista helpottamaan tulee olla tarjolla tarjolla ymmärrettävää ohjeistusta ja ja erinäistä ymmärrettävää neuvontaa myöskin lisäksi meidän valiokunta katsoo että resurssien riittävyyttä tietosuoja asetuksen täytäntöönpanoon tulee seurata oikein aktiivisesti ja tarpeen vaatiessa sitä pitää myöskin olla tarkistaa henkilötietojen suojan toteutumisen toteutumisen ja valvonnan tehokkuuden kannalta on erinomaisen välttämätöntä että tietosuojavaltuutetun toimiston resurssien riittävyys taataan myöskin jatkossa lakiehdotus sisältää myös muutosehdotukset eduskunnan valtiopäivätoimintaa ja ylimpiä laillisuusvalvojia koskevien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten osalta perustuslakivaliokunta on myöskin edellyttänyt että hallintovaliokunnan on siirtymäsäännöksin varmistettava että henkilötietojen suojaa koskevan yleislainsäädännön soveltamisala on kattavaa myös ennen poliisidirektiivin eli rikosasioiden tietosuojadirektiivin toimeenpanoon liittyvän lain voimaantuloa mikäli tietosuojalakiehdotus hyväksytään ennen sitä arvoisa puhemies tässä olisi vaikka kuinka paljon tähän mietintöön liittyen vielä kerrottavaa ja näin mutta luulen että tässä on nyt tullut tärkeimmät ja suurin osa kuulijoista on ihan tyytyväisiä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön neljätoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen muuttamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies kyseessä on siis lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta tässä aloitteessa ehdotetaan että toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessa vuosittain korkeintaan neljäsataa euroa liikunta ja kulttuuritoiminnasta aiheutuneista kuluista yritysmuoto asettaa yksinyrittäjät eriarvoiseen asemaan hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemisessa osakeyhtiössä ja henkilöyhtiössä työtä tekevä yrittäjä voi maksaa itselleen rahapalkkaa ja luontoisetua halutessaan hän saa omaehtoisen kulttuuri ja liikuntatoiminnan rajatusti verovapaasti kuten muutkin yrityksen työntekijät yrittäjä on palkansaajiensa kanssa samalla viivalla liikkeen tai ammatinharjoittaja eli niin sanottu

voi olla itsensä työntekijä ja ja näin ollen palkansaaja siksi omaehtoisen liikunta ja kulttuuritoiminnan kustannuksetkaan eivät voi olla hänen osaltaan verovapaita toiminimiyrittäjä vastaa itse yrityksensä toiminnasta jolloin hyvinvoinnin ja jaksamisen merkitys korostuu kansantalouden rahavirroissa yksinyrittäjän tuloverotuksessa vähennyskelpoinen seteliosto ei jäisi pelkäksi tappioksi verotuotoissa yrittäjä maksaa setelipalvelun tuottajalle tilauksestaan ja setelintekijän liikevaihto kasvaa liikuntasetelin käyttäessään yksinyrittäjä ostaisi palvelun yritykseltä joka tulouttaa saamansa setelit liikevaihtoonsa ja maksaa tuloveron ja setelillä palvelun ostaneen yksinyrittäjän tavoitteena on kohentuneen työkyvyn myötä kasvattaa liikevaihtoaan työn muutoksessa on huolehdittava työkyvyn ylläpitämisestä ylläpitämisestä tämän on koskettava myös lähes kahtasataatuhatta yksinyrittäjää yksinyrittäjien merkitys yhteiskunnalle taloudelle ja työllisyydelle kasvaa yksinyrittäjät tarjoavat työtä toisille yrityksille sekä työllistävät itsensä ja kasvaessaan muitakin liikunta ja kulttuurisetelin mahdollistaminen toiminimiyrittäjille olisi merkittävä teko yrittäjien hyvinvoinnin ja tukemiseksi yksinyrittäjät toimivat usein itseään säästelemättä jaksamisen äärirajoille ja myös itsestään huolehtimisesta pitää kantaa huolta ja tähän tarvitaan kannusteita siihen tämä verovähennysoikeus kulttuuri ja liikuntasetelien osalta on paikallaan tämän aloitteen allekirjoittajina on lisäkseni kolme kollegaa edustaja heikkinen edustaja pakkanen ja edustaja pirttilahti tässä lakiesityksessä esitämme että eduskunta hyväksyy seuraavanlaisen lakiehdotuksen laki tuloverolain muuttamisesta pykälä yrittäjän liikunta ja kulttuurivähennys joka kuuluu näin liikkeen tai ammatinharjoittaja joka harjoittaa yritystoimintaa toiminimellä saa vuosittain vähentää korkeintaan neljäsataa euroa omaehtoisesta liikunta tai kulttuuritoiminnasta aiheutuneista kuluista tässä momentissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan käyntiä museossa teatterissa oopperassa elokuvateatterissa konsertissa taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa kulttuuritoimintana pidetään myös käyntiä tiedekeskuksessa ja urheilutapahtumassa sekä osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille puhemies toivon aloitteelle myönteistä käsittelyä valtiovarainvaliokunnassa ja sen etenemistä myös varsinaiseksi lainsäädännöksi asia on tärkeä ja koskettaa hyvin montaa itsensä likoon laittavaa yksinyrittäjää